päiväjärjestykseen käymistä muutama sana nyt kun olemme kaikki koolla olemme asteittain muuttaneet eduskuntatalon työskentelyä turvataksemme eduskunnan perustehtävän toteutumisen vierailut on rajattu vain välttämättömiin valtaosa työntekijöistä on etätöissä ja edustajien matkustussäännöt on muutettu mahdollisten uusien toimien tarvetta arvioidaan koko ajan kaikella tällä vähennetään sairastumisen riskiä sitä ei kuitenkaan voida koskaan kokonaan poistaa samanlaisia järjestelyjä on tehty läpi suomalaisten työpaikkojen osoitamme sen että yhteiskunta toimii vaikka olosuhteet ovat vaikeat poikkeusolojen vallitessa keskeiset valtioelimet toimivat eduskunta ei omassa työssään tingi kansanvallan ja siihen liittyvän kontrollin periaatteista työmme on oltava avointa ja läpinäkyvää ja median toimintamahdollisuudet talossa turvataan poikkeusolojen vallitessa on äärimmäisen tärkeää luotettavan tiedon saatavuus ja leviäminen

tämän istunnon päiväjärjestys saatiin juuri äsken äsken koneisiin muutama sana siitä käsittelyssä on kaikkiaan viisi valtioneuvoston tänään antamaa asetusta joista yksi on kiireellinen käyttöönottoasetus joka on jo astunut voimaan toinen on toimivaltuuksia koskeva käyttöönottoasetus joka tullaan lähettämään perustuslakivaliokuntaan ja lisäksi on kolme eri sektoreita koskevaa soveltamisasetusta jotka lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle päätösehdotuksessa nimettyjen erikoisvaliokuntien on annettava lausunto torstaihin kello kahteentoista mennessä nämä käyttöönottoasetukset on tarkoitus saada perustuslakivaliokunnasta siten että ne täällä huomisessa täysistunnossa saadaan käsitellyiksi soveltamisasetusten osalta aikataulu torstaina on se että perustuslakivaliokunnan jälkeen kello alkavassa täysistunnossa tullaan ne käsittelemään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kolmannesta kuudennesta asiasta

arvoisa puhemies

valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja poikkeusolot on nyt todettu lain kolmannen pykälän kolme ja viisi kohdan mukaisesti nämä poikkeusolot tarkoittavat väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuvaa erityisen vakavaa tapahtumaa tai uhkaa jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat sekä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavaa hyvin laajalle levinnyttä vaarallista tartuntatautia koronavirus yhdeksäntoista on laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti ja maailman terveysjärjestö who on julistanut sen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi valtioneuvosto on antanut kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi ja ne ovat voimassa kolmastoista neljättä kaksituhattakaksikymmentä saakka tavoitteena on suojella erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kuten ikääntyneitä ja perussairaita sekä turvata suomen terveydenhuollon kapasiteetti ja toimintakyky kaikissa olosuhteissa

varautumista ja valmistautumista on tehty tammikuun alusta saakka keskeisimmät keinot tilanteen hoitamiseksi ovat tartuntatautilain pandemian varautumissuunnitelman sekä materiaalisen varautumisen suunnitelman toimeenpano tartuntatautilain nojalla voidaan päättää tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön karanteeniin asettamisesta sekä alueellisesta sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksiköiden oppilaitosten päiväkotien asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisötilaisuuksien kieltämisestä sosiaali ja terveydenhuollolla on pandemiasuunnitelmat joita hyödynnetään koronaviruksen hoidossa suunnitelmat sisältävät myös laskelmat sairaalapaikoista ja tehohoidon riittävyydestä materiaalinen valmius muun muassa suojainten osalta on tarkistettu ja tilanne on parempi kuin monissa euroopan maissa arvoisa puhemies säännönmukaisten toimivaltuuksien puitteissa käytetään kaikki ne keinot joita käytettävissä on kokonaistilanteen perusteella voidaan kuitenkin arvioida että kansainvälisen pandemian torjuminen sairastuneiden hoitaminen sekä väestön suojaaminen eivät ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin erityisesti ikääntyneiden ja monisairaiden sekä tietyistä perussairauksista kärsivien riskiryhmien suojaaminen jää säännönmukaisia toimivaltuuksia käyttäen puutteelliseksi tartuntatautilain ja muun sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseksi siten että voitaisiin riittävästi suojata sosiaali ja terveydenhuollon laitosten toimintaa tai päättää valtakunnallisista toimenpiteistä

ja viranomaistoiminnan kestokykyä kuormitustilanteessa lisäksi taudin leviämisen estämiseksi tarvittavia päätöksiä opetuksen ja koulutuksen järjestämiseksi täytyy pystyä tekemään valtakunnallisesti arvoisa puhemies säännönmukaiset toimivaltuudet eivät enää riitä väestön suojaamiseksi hyvin laajalle levinneeltä vaaralliselta tartuntataudilta siksi hallitus on päättänyt että valmiuslain käyttöönottoasetuksella otetaan käyttöön valmiuslaista ne säännökset jotka valtioneuvosto katsoo välttämättömiksi tämänhetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteisiksi covid yhdeksäntoista pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti hoito ja muiden henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi valtioneuvosto on päättänyt kahdesta käyttöönottoasetuksesta näistä toinen astuu voimaan kiireellisenä kiireellisenä voimaan astuu valtioneuvoston asetus valmiuslain pykälää koskien asetuksen mukaisesti terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden tavaroiden ja palvelujen myyntiä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella siten kuin sosiaali ja terveysministeriö määrää eduskunnan käsiteltäväksi tuodaan myös toinen valtioneuvoston asetus jossa säädetään seuraavien toimivaltuuksien käyttöönotosta valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäkuudennessa pykälässä säädettyjä toimivaltuuksia sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamiseksi voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella siten kuin sosiaali ja terveysministeriö valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäkahdeksannessa pykälässä tarkoitettua kunnan oikeutta luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta sosiaalihuoltolain kolmannessakymmenennessäkuudennessa pykälässä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista

kolmannessa momentissa säädetyin edellytyksin voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella valmiuslain yhdeksännenkymmenennenneljännen pykälän kolme ja neljä momentissa tarkoitettua terveydenhuollon sosiaalitoimen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan työntekijän virkamiehen ja kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajan pidentämistä voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella

sadannessayhdeksännessä pykälässä tarkoitetun opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus ja muu toiminta voidaan keskeyttää koko valtakunnan alueella siten kuin opetus ja kulttuuriministeriö määrää opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää opetus ja muuta toimintaa sekä ateria kuljetus ja majoitusetuuksia voidaan valmiuslain sadannenyhdeksännen pykälän toisen momentin mukaisesti rajoittaa koko valtakunnan alueella siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään on lisäksi mahdollista että valtioneuvosto joutuu ottamaan myöhemmin muita valmiuslain pykäliä käyttöön esimerkiksi sadannenkahdeksannentoista pykälän mukaisen liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen väestön suojaamiseksi siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään valtioneuvosto antaa antaa tällöin eduskunnalle uuden käyttöönottoasetuksen ja tarvittaessa soveltamisasetuksen edellä mainittujen käyttöönottoasetusten lisäksi valtioneuvosto on päättänyt kolmesta soveltamisasetuksesta

asetuksen tarkoituksena on vapauttaa sosiaali ja terveydenhuollon resursseja covid yhdeksäntoista infektioon sairastuneiden hoitoon

toiseksi valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista esitys sisältää rajoituksia kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta lisäksi esitykseen sisältyvät perusopetuksen lukiokoulutuksen ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulutuksen yliopistokoulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisen rajoitukset kolmantena valtioneuvosto antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä arvoisa puhemies näitä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden

seitsemänkymmentä vuotiaat ja ihmiset joilla on perussairauksia riskiryhmät sairastavat taudin yleensä rajuimmin ja he tarvitsevat huomattavan usein sairaalahoitoa arvoisa puhemies koska normaaliolojen lainsäädäntö ja säännönmukaiset toimivaltuudet eivät enää riitä väestön suojaamiseksi valmiuslain käyttöönottoasetuksella otetaan käyttöön valmiuslaista ne säädökset jotka valtioneuvosto katsoo välttämättömiksi tämänhetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteisiksi covid yhdeksäntoista pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti hoito ja muiden henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi

esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään kaksi minuuttia puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään kaksi minuuttia keskustelua jatketaan ensin kello kahteenkymmeneen asti minkä jälkeen keskustelu keskeytetään ja perustuslakivaliokunta kokoontuu ja sen jälkeen lähetekeskustelua jatketaan kello kaksikymmentäneljä nolla nolla jatkuvassa istunnossa ryhmäpuheenvuoroihin edustaja lindtman

niin kuin koko maailma on nyt kokonaan uudenlaisen järkälemäisen haasteen äärellä jo nyt on selvää että koronavirus on suomalaisen yhteiskunnan vaikeimpia koettelemuksia sitten sodanjälkeisen ajan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa että maassa vallitsevat poikkeusolot siksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valmiuslain käyttöönottoasetuksesta keino on järeä mutta arvoisa puhemies se mihin olemme arjessamme tottuneet rajoittuu nyt monin tavoin kouluja kirjastoja teattereita ja uimahalleja suljetaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan matkustaja ja henkilöliikenne suomeen keskeytetään yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi varhaiskasvatukseen pääsy kuitenkin turvataan on myös löydettävä uusia keinoja pitää yhteyttä heihin jotka joutuvat eristyksiin omaan kotiinsa rajoitustoimien lisäksi hallitus auttaa elinkeinoelämää ja vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä merkittävällä tukipaketilla talouden toiminta tulee vaatimaan vielä lisää huomiota ja aitoa elvytystä mutta ensivaiheessa voimavarat on laitettava koronan leviämisen hidastamiseen ja rahoituksen turvaamiseen työmarkkinoilla tarvitaan jälleen laajaa yhteistoimintaa talouskehityksen vakauttamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi tärkeää on että tarpeelliset ratkaisut tehdään tasapuolisesti ja että hallitus kunnioittaa kolmikantaista neuvottelumenettelyä työmarkkinoiden sopimustoimintaa ja myös palkansaajien oikeuksia nämä toimet eivät ole helppoja ja ne vaativat paljon meidän jokaisen arjessa vaikeinakin hetkinä on ajateltava että meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme elämää menestyvä talous ja toimiva arki ovat mutta kaikkein tärkeintä on elämä yksikään sukupolvi ei voi valita koettelemuksiaan ja nyt meidän tehtävä on suojella heitä jotka tämän maan ovat meille rakentaneet maamme ikäihmisiä ikäihmisten lisäksi kannamme vastuun muista riskiryhmiin kuuluvista pidämme huolen terveydenhuoltomme kantokyvystä arvoisat kollegat on syytä muistaa että koettelemus kohtelee suomalaisia epätasaisesti joillakin pienyrittäjillä kassa tyhjenee monet palkansaajat joutuvat lomautetuiksi me emme saa jättää heitä yksin toiset taas joutuvat tekemään ylitöitä jaksamisen rajoilla siksi tarvitsemme yhteisvastuuta ja toistemme auttamista enemmän kuin koskaan kaikki omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan arvoisa puhemies tasavallan presidentti sauli niinistö sanoi että tarvitsemme fyysistä etäisyyttä mutta henkistä läheisyyttä laittamattomasti sanottu

tuntemattoman edessä meillä on toisemme kansalaiset odottavat että me jätämme nyt toissijaiset erimielisyydet syrjään ja tiivistymme suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla ja suomalaisten osaamiseen sinnikkyyteen ja sitkeyteen luottaen niin on nytkin kaikissa tapauksissa tulemme ulos tästä koettelemuksesta kansakuntana joka vahvemmin ymmärtää kuinka tärkeää jokainen työ on yhteiskunnan toimivuudelle oli sitten kyse sairaanhoitajasta lääkäristä poliisista rajavartijasta logistiikan ammattilaisesta huoltoaseman tai teollisuuden työntekijästä

uudet vitsauksetkin koronan voittamiseen tarvitaan vahvaa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä kykyä yhteistyöhön tarvitaan myös uhkaavan talouslaman voittamiseksi arvoisa puhemies viime perjantaina tuli kuluneeksi kahdeksankymmentä vuotta talvisodan päättymisestä koettelemus nyt on aivan eri mutta tälläkin kertaa ponnistus on yhteinen tälläkin kertaa meillä jokaisella on oma tärkeä rooli ja tälläkin kertaa suomi selviää yhdessä tulevaisuuteen vakaasti luottaen sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee pääministeri marinin hallituksen poikkeuksellisia mutta välttämättömiä toimia ja valmiuslain käyttöönottoa suojellaksemme heikoimpia sekä turvataksemme yhteiskuntamme toiminnan

perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro edustaja tavio

herra puhemies uuden koronaviruksen tilannekuva on tiedossamme ja koko maailma on poikkeustilassa kaikki maat toimivat nyt viruksen leviämistä estääkseen ja hidastaakseen suomen täytyy osaltaan toimia päättäväisesti kansalaistensa suojelemiseksi italiassa on jo käynyt niin että terveydenhuollon ylikuormittuminen estää sairastuneilta tarpeellisen hoidon saantia ja pahimmassa tapauksessa menetetään henkiä jotka normaalioloissa voitu pelastaa meidän tulee tehdä kaikkemme että emme ajaudu itse siihen tilanteeseen suomalaisten turvallisuus on perussuomalaisille kaikkein tärkein asia perussuomalaiset esittivät valmiuslain käyttöönottoa ja koulujen sekä rajojen sulkemista jo viime viikon torstaina näin ollen perussuomalaiset kannattavat valmiuslain käyttöönottoa ja sen kautta tehtäviä välttämättömiä toimenpiteitä nyt käyttöön otettavat valmiuslain pykälät ovat nähdäksemme perusteltuja ja oikeasuhtaisia perussuomalaiset käyvät kuitenkin kaikki hallituksen valmiuslain nojalla antamat asetukset tarkkaan läpi tämä on kansakunnan yhteinen asia joka ei katso poliittista ideologiaa me selviämme tästä yhdessä herra puhemies poikkeusolot vaativat ihmisiltä pitkää pinnaa ja jaksamista terveydenhuollon työntekijät ovat jo valmiiksi raskaissa ammateissaan erityisen haastavan tilanteen edessä samoin poliisit pelastustyöntekijät rajavartijat ja useat muut ammattikunnat kantavat suurta vastuuta kansakuntamme onnistumisesta onnistumisesta tässä kriisissä erityisessä roolissa ovat myös työntekijät kaupan alalla sekä monet muut huoltovarmuuden kannalta välttämättömät työntekijät jokaista tarvitaan poikkeusolojen arjen pyörittämiseen jokaisen työpanos on tärkeä ja jokainen voi auttaa omalla toiminnallaan perussuomalaiset tekevät kaikkensa tukeakseen suomalaisia työntekijöitä näissä poikkeusoloissa herra puhemies poikkeustilanne on hyvin haitallista yritystoiminnalle yritykset jotka eivät voi toimia poikkeusoloissa ovat isoissa vaikeuksissa monen yrittäjän ja työntekijän elanto on uhattuna perussuomalaiset tukevat sellaisia toimenpiteitä joilla yritykset autetaan kriisin yli

kun yritysten tulot jäätyvät myös menojen on jäädyttävä myös työmarkkinaosapuolten on tässä tilanteessa syytä nähdä yhteinen etu ja puhaltaa yhteen hiileen samoin valtiontaloudesta tulee pitää huolta poikkeusoloissakin verotulojen vähetessä valtion on oltava valmis toimimaan talouden turvaamiseksi perussuomalaiset katsovat että jokainen euro on kallis kun talouttamme ja yhteiskuntaamme ylläpidetään kriisin oloissa ja jälleenrakennetaan sen jälkeen talouspolitiikan tulee olla näinä aikoina korostuneen vastuullista suomen on keskityttävä oman taloutensa rakentamiseen kehitysapumenot moninaiset maahanmuuton kustannukset kustannukset sekä poliittisten järjestöjen tuet ovat esimerkkejä menokohteista joista pitää näissä oloissa leikata suomalaisen hyvinvoinnin puolustamiseksi

arvoisa herra puhemies tiukoissa paikoissa me suomalaiset olemme aina parhaimmillamme aina kun sille on ollut tarvetta me olemme kyenneet jättämään riitamme syrjemmälle ja erimielisyydet taakse ja toimimaan yhdessä tänään tarvitsemme jälleen tuota kansallista yhtenäisyyden henkeä arvoisa puhemies hallitus päätti eilen yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ottaa käyttöön erittäin järeät keinot koronavirusepidemian hidastamiseksi tilanteen poikkeuksellisuutta korostaa se että valmiuslakia ei ole koskaan aikaisemmin rauhan aikana otettu käyttöön kokoomus antaa täyden tukensa näille keinoille ja valmiuslain voimaansaattamiselle eduskunta antaa tällä päätöksellään hallitukselle poikkeuksellisen mandaatin tuoda kriisiin ratkaisuja hallituksen tulee käyttää mandaattia viisaasti sekä pitää eduskunta riittävästi ja oikea aikaisesti informoituna tehdään mieluummin enemmän ja aikaisemmin kuin vähemmän ja liian myöhään uskon että tällä hetkellä jokainen tässä salissa voi jakaa tämän ajatuksen tulevaisuus ja historiankirjoitus aikanaan näyttävät oliko meidän ratkaisumme oikea parhaan asiantuntijatiedon valossa se vaikuttaa tänään järkevimmältä ratkaisulta koronaviruksen torjunta on koko kansakunnalle valtavan suuri asia siksi on tärkeää että me tuemme toisiamme erityisen tärkeää on osoittaa tukea heille jotka oman terveytensä uhalla auttavat ja palvelevat tässä tilanteessa muita terveyden ja turvallisuuden parissa työskenteleville sairaaloissa terveyskeskuksissa ja poliisissa sekä palveluiden parissa työskenteleville päiväkodeissa kouluissa apteekeissa joukkoliikenteessä lähikaupoissa ja suomalaisen ruuan tuotannossa jokaisella meillä on myös huoli läheisistämme nyt kannattaa soittaa vanhemmille ja isovanhemmille ottaa yhteyttä heihin jotka syystä tai toisesta ovat jääneet vähemmälle huomiolle pidetään siis huolta toisistamme ja epävarmuuden keskellä on onneksi myös hyvää ihmisten auttamisen halu lämpö ja lähimmäisenrakkaus kanssaihmisiä kohtaan tästä meillä on jo nyt kriisin keskellä hienoja esimerkkejä apu naapurin ikääntyneelle ihmiselle kansalaisjärjestöjen aktivoituminen tai opettajat jotka jakavat toisilleen apua etäopetuksen järjestämisessä tämä saa olon luottavaiseksi meidän suomemme on hyvä maa me selviämme kyllä vaikka edessä vaikeat ajat arvoisa puhemies kannamme suurta suurta huolta myös yrittäjistä ihmisten työpaikoista ja ihmisten toimeentulosta terveet yritykset on autettava tämän kriisin yli sillä vahingot ovat pysyviä ja mittavia jos nyt ei tehdä nopeasti erityisiä toimia hallituksen eiliset toimet ovat siihen hyvä alku ihmisillä on akuutti hätä toimeentulostaan kymmenettuhannet palvelualojen työntekijät yksinyrittäjät ja eri kokoiset työnantajat miettivät tänään millä he maksavat laskunsa huomenna he tarvitsevat vastauksen näihin mahdollisimman pian me tuomme ehdotuksia toimista lomautusuhan alla olevien työntekijöiden ja asiakkaansa menettäneiden yrittäjien tukemiseksi me toivomme tästä yhteistä kansallista kansallista ponnistusta ja me tarjoamme kaiken apumme ja tukemme hallitukselle tässä työssä arvoisa puhemies koko maailma jonka tunnemme on poikkeustilassa suomi on poikkeustilassa hoidetaan tämä asia yhdessä ponnistellen niin että jokainen tekee osansa jokainen kykyjensä mukaan koronaviruksen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä ja osin pysyviä jo nyt tiedetään että on edessä suuria haasteita myös tämän koronaviruksen jälkeen nyt keskitytään kuitenkin tämän taudin pysäyttämiseen hallitukselta kaivattiin selkeitä päätöksiä ja linjauksia niitä myös saatiin epävarmuuden aikana kyky tehdä päätöksiä on välttämätöntä samaa päättäväisyyttä tarvitaan jatkossa tehdään kaikki mitä tehtävissä on jotta suomalaiset ja suomi selviytyvät vaikeasta tilanteesta kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja sen soveltamisasetusten hyväksymistä perustuslakivaliokunnan niin puoltaessa

arvoisa puhemies

nyt suomen asia on meidän tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat todenneet yhdessä maassa vallitsevan poikkeusolot koronaviruksen leviämisen ja leviämisuhan takia poikkeusoloihin mennään presidentin hallituksen ja eduskunnan yhteisen näkemyksen perusteella haluan heti alkuun lämpimästi kiittää oppositiossa olevia eduskuntaryhmiä rakentavasta yhteistyöstä tämän kriisin hoidossa pienen maan vahvuus on sen yhtenäisyydessä toivon mukaan yhteistoiminta osaltaan osoittaa tilanteen vakavuuden koulunkäyntiä ja ihmisten välistä kanssakäymistä ei rajoiteta eikä suomen rajoja suljeta turhaan herra puhemies suomen perustuslain pykälän mukaan jokaisella on oikeus elämään ja turvallisuuteen poikkeusoloihin mennään suomessa yksinomaan siksi että koko suomi ja kaikki suomalaiset pääsisivät tästä vitsauksesta yli mahdollisimman vähin vahingoin tärkeintä on ihmisten terveys korona on vaarallisin yli vuotiaille ja vakavan sairauden vuoksi vastustuskykyään menettäneille nyt on pidettävä turvassa etenkin ikäihmiset ja ne lähimmäiset joilla on valmiiksi sairauksia tämä ratkaisu tulee aiheuttamaan ongelmia ja suurta vahinkoa taloudelle mutta viime kädessä valtion tärkein tehtävä on ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen se ei kuitenkaan riitä että vain yhteiskunta laittaa voimavarojaan heikoimpien suojelemiseen nyt meistä jokaisen on arjessaan noudatettava viranomaisten ohjeita on suojeltava myös niitä ammattilaisia jotka hoito ja hoivapalveluissa kauppojen kassoilla ja monilla muilla aloilla tekevät työtä tästä tilanteesta selviytymiseksi hallitus varmistaa terveydenhuollon toimivuuden lisäbudjetilla tällaisissa tilanteissa korostuu yhteiskunnan huoltovarmuus omavaraisuus ruoassa energiassa ja lääkkeissä ei ole koskaan vanhanaikaista ihmiset ovat perustellusti huolissaan omasta toimeentulostaan maamme yritysten pärjäämistä tullaan tukemaan mittavilla toimilla hallitus keskustelee työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien kanssa tarvittavista ratkaisuista nyt jos koskaan yhteistyötä tarvitaan jotta mahdollisimman monen suomalaisen työpaikka pelastetaan herra puhemies tarvitsemme nyt kansallista yhtenäisyyttä ja lähimmäisenrakkautta autetaan naapureita ja sukulaisia tämän tilanteen yli vanhemmat kaipaavat tukea ja nuoret tsemppiä koulujen opetuksen siirryttyä etäopetukseksi tuetaan omalla kuluttamisellamme suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi ostamalla lahjakortteja ja asioimalla nettikaupassa suomessa ja etenkin maamme kunnissa ja kaupungeissa on kuitenkin ylipäätään varauduttu poikkeusoloihin erittäin hyvin olin eilen mukana kotikuntani kauhavan kaupungin kaupunginhallituksen kokouksessa ja oli lohdullista nähdä miten hyvin omakin kotikuntani oli varautunut tähän tilanteeseen suomi on tutkimusten mukaan maailman parhaiten hallinnoitu maa me selviämme suomalainen kansalaisyhteiskunta ja vahva järjestökenttä on pandemiatilanteessa vahvuutemme kaikesta esimerkiksi vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ensiapukursseilla tai sopimuspalokunnissa opitusta on tässä tilanteessa hyötyä tiestä tulee pitkä ja raskas mutta yhdessä me selviämme arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa päätetyille rajoitustoimille ja valmiuslain käyttöönotolle

arvoisa puhemies ärade talman meillä on ollut etuoikeus elää vakaassa maassa jossa ajatus poikkeustilasta on ollut jotain kaukaista jotain mitä tapahtuu toisissa maissa toisessa ajassa nyt ne ihmiset joiden tehtävänä on viedä suomi läpi poikkeuksellisen kriisin meidän edessämme on aika joka tulee muuttamaan tätä maata me päätämme yhdessä mihin suuntaan me olemme ryhtymässä täysin poikkeuksellisiin toimiin epidemian pysäyttämiseksi me suojaamme nyt mummojamme ja vaarejamme isiämme ja äitejämme sekä niitä jo valmiiksi sairaita ihmisiä joille virus voi olla kohtalokas me siirrymme poikkeusoloihin rakkaidemme suojelemiseksi arvoisa puhemies ärade talman epidemia pelottaa ja ahdistaa monia en varmasti ole ainoa joka on meinannut menettää hermonsa selittäessään äidilleen puhelimessa miksi lapsenlapsi ei pääse nyt käymään ja miksi se teatteriin varattu lippu on jätettävä käyttämättä monella vanhuksella on edessään yksinäisiä päiviä ja yksinäisiä viikkoja kirjastot teatterit ja uimahallit sulkevat ovensa harrastuksia tai päivätoimintaa ei järjestetä läheisten vierailut hoitolaitoksiin ja sairaaloihin loppuvat samalla heitä velvoitetaan pitämään etäisyyttä mutta fyysinen etäisyys ei saa tarkoittaa yksin jättämistä kirjoittakaa viestejä laittakaa oven taakse jätettyyn kauppakassiin kirje perustakaa perheryhmä whatsappiin lähettäkää videoita lapsenlapsista soittakaa jutelkaa kuunnelkaa me pidämme heihin nyt fyysistä etäisyyttä rakkaudesta kaikessa muussa mielessä nyt on aika pitää rakkaat entistäkin lähempänä arvoisa puhemies ärade talman meidän lapsemme tulevat muistamaan tulevat viikot ja kuukaudet koko elämänsä koulut sulkevat ovensa jalkapallotreenit on lopetettu tanssitunteja ei pidetä lähiopetuksen lakatessa lasten on edelleen saatava laadukasta opetusta myös opettajat tarvitsevat nyt tukea toisiin lapsiin koulujen sulkeminen osuu kovemmin kuin toisiin meidän on pidettävä huolta niistä joille koti ei aina ole turvallinen paikka ja joille kouluruoka on ollut päivän ainoa lämmin ateria ketään ei saa nyt jättää yksin lasten on voitava luottaa siihen että he ovat turvassa aikuiset hoitavat tämän kyllä lapsen ainoa vastuu on muistaa pestä kätensä arvoisa puhemies ärade talman maailma on tässä kriisissä yhdessä etsimme ratkaisuja ja parannuskeinoa yhteistyöllä suljemme rajojamme vain jotta voimme avata ne uudelleen rajoitamme vapauttamme vain jotta vapauden rajoitukset voidaan taas purkaa me tarvitsemme nyt toisiamme korona voitetaan vain koska koko maailma taistelee sitä vastaan edessämme ovat kuitenkin rankat viikot ja kuukaudet moni tulee saamaan tartunnan huoli rakkaista on nyt suuri epidemiaa hidastetaan jotta terveydenhuolto ei ylikuormitu ja vakavasti sairaat pystytään hoitamaan lääkärit sairaanhoitajat ensihoitajat lähihoitajat ja siivoojat tekevät nyt kaikkialla maassa korvaamatonta työtä nämä ihmiset ansaitsevat kaiken tukemme ja kaiken kiitollisuutemme viruksen hoitaminen ei tule jäämään rahoituksesta kiinni jokainen meistä nyt tehdä osansa mitä paremmin me noudatamme suosituksia sitä nopeammin pääsemme palaamaan normaaliin arkeen se voi kuitenkin kestää vielä pitkään nopeita ratkaisuja ei ole ja helppoa tästä ei tule arvoisa puhemies ärade talman ihmiset tässä maassa ovat aina näyttäneet parhaat puolensa aikojen ollessa vaikeita me olemme parhaimmillamme kun laitamme oman etumme sivuun ja keskitymme tekemään työtä toistemme puolesta niiden puolesta jotka ovat heikoilla poikkeuksellinen aika ja suomalaisten yhtenäisyys kriisissä tässä salissa erityisesti haluan kiittää oppositiota riidat on haudattu kun tosi on kyseessä koko eduskunta koko suomi kantaa nyt yhdessä vastuuta jotta meidän vanhempamme ja meidän lastemme isovanhemmat olisivat turvassa he ovat koko ikänsä tehneet töitä meidän puolestamme nyt on meidän vuoromme me teemme tämän heidän takiaan ja me selviämme tästä kyllä arvoisa puhemies ärade talman vihreä eduskuntaryhmä tukee hallituksen toimia epidemian hoitamiseksi ja kannattaa valmiuslain käyttöönottoa

arvoisa puhemies olemme siirtymässä poikkeukselliseen aikaan hallitus on yhdessä tasavallan presidentin kanssa todennut suomessa vallitsevan poikkeusolon valmiuslakiin ei tule suhtautua kevyesti kyse on poikkeuslaista jolla poiketaan perustuslaista ja keskitetään valtaa hallitukselle ohi kansan valitseman eduskunnan vastuulliset päättäjät eivät voi kevyin mielin ryhtyä toimiin joihin ei ole koskaan aikaisemmin rauhan aikana jouduttu kyse on vapaassa yhteiskunnassamme ennennäkemättömistä rajoituksista kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin rajoitukset hankaloittavat meidän mutta kaikki se on tehtävä mikä asiantuntijoiden mukaan on tehokasta ja järkevää arvoisa puhemies terveydenhuollon toimivuus on nyt turvattava epidemiahuippua tasattava ja tarvittava hoito varmistettava terveydenhuollon henkilöstön työajoista voidaan poiketa ja lisää väkeä kutsua töihin hoitoalan työntekijät ansaitsevat arvostuksemme vuoden jokaisena päivänä mutta tulevina viikkoina ja kuukausina heidän työpanoksensa on tärkeämpi kuin koskaan myös koulujen sulkeminen on maamme historiassa poikkeuksellinen toimi riippumatta tilanteesta kodeissa lasten hyvinvointi ja mahdollisuus oppia on turvattava liian moni lapsi on saanut päivän ainoan lämpimän ruokansa koulussa auttamispalveluita tarvitaan poikkeusoloissakin niin lapsille kuin aikuisille kun palvelut sulkevat ovensa turvaverkot eivät saa romahtaa vaan yhteiskunnan on tuettava myös poikkeusoloissa tilanne on täysin poikkeuksellinen ja ainutkertainen suomen historiassa meillä kansanedustajilla on paljon kysymyksiä ja muilla kansalaisilla mahdollisesti vielä enemmän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi pitää vain rehellisesti myös myöntää että malleja tai vastauksia moniin kysymyksiin ei vielä ole samaan aikaan ratkaisuja ratkaisuja ja vastauksia etsitään ja valmistellaan koko ajan arvoisa puhemies erityisesti ikäihmisiä koskeva velvoite eristäytymisestä on inhimillisesti raskas mutta kaiken ytimessä on tarve suojata riskiryhmiä ja haavoittuvassa haavoittuvassa asemassa olevia vaikka vältämme fyysisiä kontakteja voimme jokainen huolehtia etteivät vanhukset jää yksin yhteydessä kannattaa olla puhelimella ja sähköisesti lapset ja lapsenlapset voivat mennä vaikkapa parvekkeen alle juttelemaan myös naapuriapu nousee nyt arvoon arvaamattomaan laki ja rajoitukset ovat kuitenkin vain välineitä yhteiskunnan suojaamisessa mutta lopulta jokainen meistä on vastuussa että koronaepidemiaa hidastetaan ja riskiryhmiä pystytään suojaamaan myös työikäisten ja terveiden on vältettävä kontakteja ja pysyttävä mukaan kotona silti kävelyllä kannattaa kävelyllä kannattaa käydä ulkoilmasta nauttia hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtia vaikka emme kohtaa kasvotusten on yhteydet syytä säilyttää vaikka moni työskentelee kotona monille etätyö ei ole mahdollisuus huomioidaan hoitohenkilöstömme lisäksi ne jotka pitävät yleiset tilat puhtaina ja siisteinä ruokakaupat ja apteekit auki huolehtivat ruoantuotannosta suojelevat turvallisuuttamme hoitavat päivähoitoa tarvitsevia tai muuten pitävät yhteiskuntamme pyörimässä

taloudellista tukea ihmisille ja yrityksille miten turvaamme toimeentulon niille tuntityöläisille joiden työt loppuivat kuin seinään entä miten sellaiset vanhemmat joilla ei ole etätyömahdollisuutta voivat hoitaa lapsiaan kotona miten huolehditaan niiden pärjäämisestä jotka ovat joutuneet turvautumaan leipäjonoihin meillä ei ole huoliin vielä suoria vastauksia mutta me selvitämme niitä koko ajan arvoisa puhemies nyt on pidettävä huolta yhtenäisyydestä ja autettava toinen toisiamme edessä on vaikeita ja erikoisia aikoja ja monia meistä pelottaa mutta kyllä me yhdessä tästäkin selviämme

arvoisa puhemies valmiuslain käyttöönotto ja esimerkiksi koulujen sulkeminen ovat dramaattisia ja vaikeita päätöksiä ne vaativat tarkkaa harkintaa ja perusteltuja rajauksia joka ikinen päätös joka rajaa eduskunnan päätösvaltaa tai ihmisten oikeuksia vaatii äärimmäisen painavia perusteluja ja on syytä muistaa että valmiuslain käyttöönotto ei tarkoita rajattomia valtuuksia joka ikinen toimi joka ikinen askel tulee voida perustella

arvoisa puhemies yrityksillä on nyt hyvin tukalat oltavat viimeisen viikon aikana on käynyt selväksi että jokaisella yrityksellä on sen toimialasta kokoluokasta tai alueesta riippumatta haastavat ajat edessään nyt meidän kaikkien on pohdittava yhdessä miten estetään mahdollinen konkurssiaalto ja siitä seuraava työttömyys miten voimme auttaa yrityksiä yhteiskuntamme vetojuhtia jotta he vuorollaan pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään tähän kysymykseen meillä on oltava vastaus hallituksen lupaama ensivaiheen viiden miljardin tukipaketti on osoitus siitä että emme jätä yrityksiä yksin tässä tilanteessa tuemme taloutemme kulmakiviä ennennäkemättömällä tukipaketilla ja olemme valmiita myös lisätoimiin jokainen yritys on merkityksellinen tässä maassa ja nyt ei pidä antaa valua hukkaan sen kovan työn jonka jokainen yritys on tehnyt liiketoimintansa kehittämiseksi nyt hallituksen ja opposition työmarkkinaosapuolten ja koko suomen on puhallettava yhteen hiileen tilanteen tasapainottamiseksi kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta ja tarvitsemme yhteistä tahtotilaa

arvoisa puhemies pelkästään se tosiasia että me tässä salissa pystymme yhdessä keskustelemaan ratkaisuja hakien yhteinen tavoite mielessä että pystymme pääsemään sopuun näin isosta asiasta se on todistus yhteiskuntamme maailman onnellisimman maan toimintakyvystä

arvoisa puhemies värderade talman

kristillisdemokraatit ovat vaatineet hallitukselta tiukempia toimia hyvä että niihin on nyt ryhdytty erityisen kiitoksen tästä ansaitsee myös tasavallan presidentti joka omalla toiminnallaan on ollut edistämässä välttämättömien toimien käyttöönottoa tarvitsemme yhteisymmärrystä yli puoluerajojen olemme valmiita tukemaan hallitusta ja toivomme että hallitus on valmis kuuntelemaan meitä kaikki aika ja energia pitää kohdistaa toimivien ratkaisujen löytämiseksi ja toimeenpanemiseksi muiden maiden kokemusten pohjalta suomen on kaikessa toiminnassaan pyrittävä olemaan askeleen edellä etelä korean singaporen ja taiwanin esimerkit osoittavat että taudin leviämistä on mahdollista jarruttaa päättäväisillä toimilla erityisasemassa tässä on testaus johon suomessa ei syystä tai toisesta ole tähän asti tarpeeksi panostettu arvoisa puhemies hallituksen päätös velvoittaa yli seitsemänkymmentä vuotiaat eristäytymään on oikea tällä päätöksellä pyritään suojelemaan niitä ihmisiä joille koronavirus on kaikkein vaarallisin on tärkeää että pystymme tarjoamaan tukea ja tarvittavia palveluita niitä tarvitseville kotihoito ja omaishoitajat tarvitsevat tukitoimia emme saa jättää kotiinsa tai hoitolaitoksiin eristäytyneitä ihmisiä yksin monet kokevat pelkoa ja huolta tässä jokainen suomalainen voi auttaa ollaan ja tarjotaan apuamme omaisillemme ja naapureillemme apua on myös pyydettävä rohkeasti tehohoidon kapasiteetti tulee olemaan yksi suurimmista huolenaiheista tulevina viikkoina tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa ja siihen tarvittavaa välineistöä on saatava lisää tarvitsemme sairaanhoidon henkilökunnan pikakoulutusta ja myös lisää henkilökuntaa juuri eläköityneitä ammattilaisia ja opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita voidaan palkata tukemaan vakituista sairaalahenkilökuntaa kaikkien työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä huolta tähän kaikkeen tarvitaan riittävät resurssit ihmishenkien pelastaminen on ykkösprioriteetti seuraavana on huolehdittava niiden lukuisten työntekijöiden ja yrittäjien tukemisesta jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa yrityksensä ja toimeentulonsa monien pienyrittäjien maksuvalmius on jo nyt heikentynyt hallitukselta tarvitaan päättäväisiä ja oikein mitoitettuja toimia joilla pelastetaan suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja verotuksen lykkäämiset ja yrityslainat eivät yksin riitä kristillisdemokraatit vaativat jo toissa viikolla että yrittäjiä ja työnantajia pitää tukea elvyttävällä finanssipolitiikalla ja palkkojen sivukulujen määräaikaisella alentamisella huoltovarmuuden turvaamiseksi esimerkiksi maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän pitää toimia sairastilanteissa arvoisa puhemies kansalaisten on poikkeustilanteessakin pystyttävä luottamaan siihen että yhteiskunta tukee ja auttaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä ei pidä unohtaa naapuriavulle lähimmäisyydelle ja talkoohengelle on nyt suuri tarve vaikeina aikoina suomessa on aina rukoiltu paljon kirkkojen uskonnollisten yhteisöjen ja seurakuntien rooli tulee nytkin korostumaan lohdun ja rohkaisun tuojana epävarmuuden keskellä tiedon tarve kasvaa ja ajantasaisen tiedottamisen merkitys korostuu yleisradion julkisen palvelun toimijana tulee huomioida ohjelmistossaan muuttunut tilanne ja lisätä muun muassa opetus ja lastenohjelmia sekä senioriväestölle suunnattua ohjelmaa kuten hartausohjelmia

arvoisa puhemies ärade talman elämme nyt poikkeustilassa se on selvä ihmiset ovat huolissaan koska he eivät tiedä mitä tulee tapahtumaan ja miten heille käy tällaisessa tilanteessa turvallisuudentunnetta turvallisuudentunnetta luovat selvät ohjeet siitä miten pitää toimia siitä hallitus on vastuussa ja sen eilen tekemät päätökset ovat juuri sellaisia mitä tähän hetkeen tarvitaan liike nyt on kannattanut valmiuslain käyttöönottoa koko ajan se on nyt tarpeellinen ja antaa hallitukselle työkalut toimia tilanteessa joka voi vaatia vielä kovempiakin toimia presidentti ja hallitus ovat tehneet hyvää työtä yksi toivomus minulla kuitenkin olisi tällä rahoituspaketilla yritykset eivät tule selviämään lisälainanotto ei ole mahdollista kun ei ole kassavirtaa tarvitsemme suoria rahallisia avustuksia niin kuin ruotsissa ja tanskassa näissä maissa maksetaan suoraan viisikymmentä viiva prosenttia irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkoista se auttaa kassakriisiin toivonkin että hallitus auttaa yrityksiä koska aikaa ei ole paljon ja muuten syntyy rumaa jälkeä haluan korostaa ja muistuttaa että kun autamme yrityksiä selviämään autamme ennen kaikkea säilyttämään ihmisten työpaikat suomi on pienten yritysten maa ja ja juuri niillä ei ole puskureita näihin poikkeuksellisiin aikoihin lopuksi haluan esittää toiveen oma äitini on yli yhdeksänkymmentä vuotias ja olemme tehneet selvät suunnitelmat siitä miten häntä tässä tilanteessa avustetaan mutta olen monta kertaa miettinyt miten sellaiset vanhukset pärjäävät joilla ei ole turvaverkkoja niin niin kuin äidilläni on toivonkin että autamme myös heitä jotka eivät ole omaa perhettämme tästä on paljon hyviä esimerkkejä jatketaan siis samalla tavalla selviämme tästä yhdessä

ja nyt ryhmäpuheenvuorojen jälkeen pääministeri marin kolme minuuttia

arvoisa puhemies me elämme poikkeuksellisia oloja haluan kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä siitä että olemme yhdessä kantamassa vastuuta ja olemme yhdessä yksituumaisia tämän asian edessä nämä päätökset eivät ole kevyitä ne eivät ole helppoja ne ovat vaikeita ja raskaita mutta olen vakuuttunut siitä että ne pitää siitä huolimatta tehdä me joudumme nyt sietämään epävarmuutta ja luopumaan tavanomaisista tavoistamme toimia muiden ihmisten hyväksi on jokaisen meistä vastuulla suojella omaa ja muiden terveyttä samalla kun kohtaamme akuutin kriisin on meidän myös kyettävä katsomaan kriisin yli ja rakennettava silta hyvinvoivaan ja taloudellisesti kestävään yhteiskuntaan tämä työ on jo aloitettu mutta epävarmuutta joudumme myös tältä osin sietämään on tunnustettava itsellemme että emme vielä tiedä tai pysty ennakoimaan kaikkea mitä tuleman pitää silti olen luottavainen että suomi selviää tästäkin yhteiskunta toimii tänään ja se toimii

saattaa kansanedustajille tietoon sen että joudun poistumaan tästä istunnosta eurooppa neuvoston kokoukseen tulen tähän saliin takaisin mutta tämä on velvollisuus joka pitää myös hoitaa meillä ovat ministerit täällä paikalla ja varmasti tulemme sitten illalla vielä myöhäänkin jatkamaan istuntoa me olemme tässä tilanteessa yhdessä ja näin haluan ainakin itse ajatella että tällaisen kriisin ja tällaisen tilanteen keskellä tässä salissa ei ole oppositiopuolueita hallituspuolueita tässä on suomen kansakunnan asialla olevia kansanedustajia ja ihmisiä kiitoksia
kiitoksia sitten mennään keskusteluun

emme ole täällä lääketieteen asiantuntijoita jos jotain olemme politiikan yhteisten asioiden hoidon asiantuntijoita ja ja sellaisena on helppo todeta että hallituksen esitykset ovat sekä hyväksyttäviä että välttämättömiä sen sijaan ei ole ihan yhtä selvää mitenkä toisaalta ne olisivat riittäviä tai toimivia tämän epidemian rajoittamiseksi ja tästä ovat asiantuntijatkin epävarmoja noudatamme kuitenkin asiantuntijoiden valtavirran näkemyksiä samoin kuin varovaisuusperiaatetta kun hyväksyimme esitykset epävarmuuden oloissa on parempi ylireagoida kuin alireagoida ja aina noudatettava tunnollisesti kaikkia annettuja ohjeita ja määräyksiä onneksi elämme suomen kaltaisessa järjestäytyneessä hyvinvointivaltiossa jossa selviytymismahdollisuudet eivät riipu varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta eriarvoisuus tappaa yhteisöllisyys on meidän vahvuutemme tämä ei nykyisessä keskinäisriippuvuuden maailmassa ole viimeinen kerta kun kohtaamme tällaisen tilanteen ja siksi on tärkeätä että aikanaan kun se akuutin tilanteen mentyä ohitse on mahdollista kaikki nyt kertyneet kokemukset huolellisesti lävitse ja arvioidaan poikkitieteellisesti mitä tehtiin oikein mitä mahdollisesti olisi pitänyt tehdä toisin ja myös kustannushyötyanalyysien pohjalta keskinäisriippuvuuden maailmassa me kannamme yhteistä vastuuta ja kaikki kokemukset mitä me täältä saamme ja mitä muut saavat muualta ovat meidän yhteistä maailmanperintöämme jolla me voimme vastata

arvoisa puhemies suomi on koronaviruksen suhteen sellaisessa tilanteessa jossa on perusteltua ottaa valmiustila käyttöön valmiustila edellyttää poik keukselliset olot ja poikkeukselliset olot edellyttävät johtajuutta ja nyt sitä johtajuutta kohtuudella osoitetaan kuitenkaan toimet joita esitetään tehtäväksi eivät ole kansainvälisessä vertailussa erityisen raskaita ja ne tulevat myös varsin myöhään viime torstain kyselytunnilla perättiin koulujen sulkemista ja valmiustilaa tuolloin hallitus ei nähnyt tarvetta koulujen sulkemiseen valmiuslaille ei nähty perusteita hallituspuolueiden riveissä oli vähän väheksyvän sävyisiäkin äänensävyjä kuitenkin käytännössä kaikki tämän asian kannalta kannalta merkittävä tieto oli käytettävissä jo torstaina ja hallituksen suunta muuttui viikonloppuna tämän suhteen aika radikaalisti ja oppositiolle ei ainakaan oman näkemykseni mukaan kerrottu tämän suunnanmuutoksen syytä kenties näitä syitä tulemme tässä vielä kuulemaan yhden asian antaisin hallitukselle neuvona asiantuntijat eivät ole päättäjiä me olemme täällä päättäjiä asiantuntijoita tulee tietenkin kuulla asiantuntijat voivat olla oikeassa voivat olla väärässä voivat olla keskenään samaa mieltä tai eri mieltä mutta me olemme ne joille päätöksenteon vastuu ja valta kuuluu me vastaamme päätöksistä kansalle eivät asiantuntijat arvoisa puhemies hallituksen tilannekuvassa on edelleenkin ainakin yksi suuri aukko tiedotustilaisuudessa tänään sisäministeri ohisalo totesi että tästä rajojen sulkemisesta ja rajoitustoimista huolimatta turvapaikanhaku jatkuu entisellään tämä on laajan kansalaispalautteen perusteella aivan käsittämätöntä rajoja suljetaan tavallisilta ihmisiltä suomalaiset joutuvat tinkimään liikkumisvapaudestaan lastemme kouluja suljetaan taloutemme syöksyy silti rajojen yli voi tulla edelleen noin vain tavoittelemaan parempaa elintasoa ministeri ja koko hallitus selittäkää tälle salille ja suomen kansalle miksi olette linjanneet näin mikä on

arvoisa puhemies politiikassa on tiettyjä asioita joista kannattaa kansallisesti mittelöidä ja käydä keskustelua salissa ja on tiettyjä asioita joissa kannattaa hyvin nopeastikin löytää ennemminkin yksituumaisuus kuin jäädä eripuraan lietsoutumaan ja tässä tapauksessa kun on kyse henkeen ja terveyteen liittyvästä vakavasta riskistä kuinka laajaksi se sitten lopulta tuleekaan niin sitä emme vielä tiedä mutta riski on vakava niin sen takia suomessa täytyy joukkojen olla yhtenäisiä aina sieltä essonbaarista tänne valtiojohdon toimielimiin asti se on päivänselvä asia nyt kun katsomme miten maailmalla eri maat tähän reagoivat valtiojohto voi tehdä toimenpiteitä eri laeilla mutta toimivatko kaikki yhteiskunnat saman sävelen mukaan siitä on kyse sellaiset kansakunnat viime kädessä menestyvät tässä kriisissä ja myöhemmissä muissa kriiseissä ovat ne taloutta tai turvallisuutta

että meidän kaikki viranomaistoiminnot kykenevät selviytymään tällaisista kriiseistä terveysjärjestelmä on maailman huippuluokkaa samoin ovat turvallisuuteen rajaturvallisuuteen liittyvät järjestelmät samoin meidän lainsäädäntö on laadittu sellaiseksi että jo nyt tartuntatautilain mukaan valtioneuvoston päättämät keinot ovat olleet käytössä eli emme me ole täällä sellaisessa tilanteessa että on akuutti pandemiauhka ja täytyy saliin ottaa kaksisataa edustajaa päättämään voiko lääkäri eristää jonkun tai voiko kouluja sulkea tai voiko liikkumista rajoittaa jos on terveysuhka sen voi tehdä jo nykyisen tartuntatautilain pohjalta nyt kyse on siitä mitä lisätoimivaltuuksia valmiuslain mukaisesti tähän otetaan aivan perustelluilta mutta peräänkuulutan sitä että perustuslakivaliokunta käy vielä huolellisen arvioinnin tästä asiasta koska kyse on perus ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa
arvoisa puhemies valmiuslaki määrittelee kolmannessa pykälässään poikkeusolot sen mukaan poikkeusoloja on muun muassa vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti tasavallan presidentti on yhteistoiminnassa hallituksen kanssa päätynyt arvioon että korona täyttää poikkeusolojen määritelmän tämän vuoksi me olemme nyt tässä istunnossa valtiovallalla ei voi olla tärkeämpää tehtävää kuin huolehtia kansalaisten terveydestä terveydestä ja ja turvallisuudesta olemme nyt näiden ydintehtävien äärellä sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana haluan korostaa toimia joilla yhteiskunta turvaa terveydenhuollon toimintakyvyn kaikissa oloissa valmiuslakia tarvitaan täydentämään tartuntatautilakia ja muuta lainsäädäntöä siinä että kaikki keinot ihmisten ihmisten terveyden turvaamiseksi ovat käytettävissä erityisesti ikääntyneet ihmiset ja muut riskiryhmät tarvitsevat nyt suojelua koronaviruksen suhteen luotan siihen että me nuoremmat ja perusterveet kansalaiset haluamme tehdä kaikkemme että erityisessä riskiryhmässä olevat lähimmäisemme saavat erityisen huolenpidon

ja sairaus ja tartuntatautipäivärahojen kautta olemme suomen kansan edustajia ja minä olen olen ihan varma että tämä sali ja suomalaiset kaikki yhdessä ovat valmiita tekemään sen että me koronasta selviydymme

arvoisa puhemies tämä kriisi vaatii etenkin maan johdolta poikkeuksellisen voimakasta yhteen hiileen puhaltamista meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme elämää sitä kenties perustavanlaatuisinta ihmisoikeutta se vaatii tiukkoja toimia ja valmiuslaki avaa ovet todella tiukoille ihmisten vapauden ja arjen rajoituksille nämä rajoitukset kuitenkin toimivat vain kun kannamme yhdessä vastuun kriisin hillitsemiseksi ne rajoitukset ovat vain minimi sille yhteiselle vastuunkannolle nyt jos koskaan vaaditaan kaikki rajat ylittävää solidaarisuutta ja yhteistä vastuunkantoa omat isovanhempani ovat mielessäni koko ajan ja heidän ja heidän ikätoveriensa tähden olen todella kiitollinen jokaiselle perusterveelle nuorelle joka suunnittelee nyt koko elämänsä uudestaan ei ensisijaisesti itsensä vaan riskiryhmien tähden juuri tällainen vastuunkanto ja solidaarisuus ovat tämän yhteiskunnan peruskiviä niitä perusarvoja joiden vuoksi suomi on maailman onnellisin maa vaikeina aikoina nämä arvot nousevat arvoon arvaamattomaan tämä on muistettava myös niiden kohdalla jotka pakenevat sotaa vainoa ja kuolemaa nyt meitä koetellaan mutta yhdessä me selviämme tästä myös keskellä kriisiä on syytä muistaa että tällä tulee olemaan pitkät jäljet varsinkin monen nuoren kohdalla keväät ovat keväät ovat yleensä sitä aikaa kun tulevaisuus aukeaa nuorten silmien edessä nyt meidän on tehtävä yhdessä töitä jotta näin on myös keskellä kriisiä kouluja ammattikorkeakouluja yliopistoja suljetaan ylioppilaskirjoituksia aikaistetaan juurikin elämän turvaamiseksi ja sitä myötä monelle opiskelijalle kasaantuu huolta nyt meidän on pidettävä huolta tämän stressin ja ahdistuksen alla kärsivistä ikäihmisistä jokaisesta jonka arkeen nämä rajoitukset osuvat koska tämä kriisi ei tule menemään ohi hetkessä ja vain pitämällä huolta toisistamme yhdessä seisomalla yhteisvastuuta kantamalla pääsemme tästä yli kohti valoisampaa tulevaisuutta kiitos
arvoisa puhemies suomen poikkeustila saa aineellisen sisältönsä niissä asetuksissa joita käsittelemme täällä tällä viikolla mitä tahansa ei voi säätää poikkeusoloissakaan toimien pitää olla välttämättömiä oikeasuhtaisia ja sellaisia että niitä ei muun lainsäädännön puitteissa voida toteuttaa lisäksi haavoittuvien ryhmien ihmisoikeudet on turvattava poikkeusoloissakin tästä olen erityisen huolissani rajoitustoimiin liittyy iso vastuu sillä ne itsessään vaikuttavat myös ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen on todennäköistä että nyt päätetyt rajoitustoimet tulevat nekin maksamaan ihmishenkiä punninnasta tekee vaikean se että vaikka tiedämme viruksesta vähän sen liikkeitä on kuitenkin melko helppo arvioida verrattuna siihen mitä kaikkia seurauksia niillä rajoitustoimilla yhteiskunnassa on joita joudumme tekemään sen hillitsemiseksi

jolla muuttaa yhteiskuntaa toisenlaiseksi jolla lisätään yhteiskunnan resilienssiä ja kykyä vastata niihin töyssyihin joihin kansakuntana törmäämme tulevaisuudessa

etätyöt suljetut koulut ja kirjastot ja velvoitteet ikäihmisten eristäytymiseen eivät ainoastaan rasita läheisiä ihmissuhteita vaan ne voivat olla myös psyykkisesti muilla tavoin raskaita kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä ja etätyön yhteensovittaminen esimerkiksi pienten lasten kotona olemiseen voi olla hankalaa erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ihmiset joilla on epätyypilliset työt ja joiden työpaikat nyt kokonaan uhkaavat kadota yhteiskunnan on turvattava toimeentulo niille jotka vasten tahtoaan ja ilman työtä joutuvat jäämään kotiin nyt on tärkeää että ylläpidämme päivittäisiä rutiineja mahdollisimman pitkään tämä edesauttaa turvallisuudentunnetta etenkin lapsiperheissä kaikki hoitoalan ja muiden elintärkeiden palvelualojen palvelualojen työntekijät sekä vapaaehtoistyö ansaitsevat suuren arvostuksen näinä haastavina aikoina minulla on täysi luottamus terveysviranomaisiimme ja huoltovarmuutemme jokainen meistä olla avuksi ja toistemme tukena

arvoisa puhemies tänään on aika voimakkaasti tukea hallitusta valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotossa suurin yhteinen huolemme kohdistuu koronainfektion vakaviin muotoihin tulevina viikkoina asiantuntijat ovat varoittaneet että seuraavan puolen vuoden sisällä kymmenettuhannet suomalaiset saattavat tarvita tehohoitoa ja parhaassakin tapauksessa nykyisillä resursseilla vain osa heistä siihen pääsisi siksi juuri tarvitsemme tämän epidemian voimakasta jarruttamista tartuntojen vähentämistä ja tätä valmiuslain käyttöönottoa samalla tehohoidon kapasiteettia on nopeasti vahvistettava ennen muuta tarvitaan pikaista lisäkoulutusta henkilöstölle ja on huolehdittava myös laitteiden ja tarvikkeiden riittävyydestä valmiuslaki on siksi että tarvittaessa yrityksiäkin voidaan velvoittaa valmistamaan uusia tuotteita joista tulee ajan mittaan pulaa esimerkiksi suojaustarvikkeita ja kertakäyttötarvikkeita ja vaikkapa hengityshoidossa tarvittavia laitteita ja välineitä ammattikoulun opettaja kertoi minulle tänään että nyt työtä tehdään aamusta iltaan etäopetuksen järjestämiseksi työtä on paljon enemmän kuin normaaliaikaan varhaiskasvattajat opettajat siivoojat farmaseutit omaishoitajat lääkärit ja hoitajat joutuvat lähiviikkoina todella koviin paineisiin ja monet palvelualojen työntekijät vaikkapa kaupan kassat ja taksinkuljettajat altistavat itsensä mahdollisille tartunnoille palvellessaan meitä muita heille on nyt syytä antaa

arvoisa puhemies kiitokset edustajalle kysymyksestä hallitus on päättänyt rajaliikenteen rajoituksista normaalin lainsäädännön puitteissa rajavartiolain ja kuudestoista pykälä ovat tänään olleet meillä käsittelyssä emme siis puhu tässä kohtaa valmiuslaista vaan voimme toimia normaalin lainsäädännön puitteissa ja kuudennentoista pykälän mukaan kansainvälistä suojelua voi hakea siitä huolimatta vaikka rajanylityspaikkoja suljettaisiin tämä liittyy toki siihen että suomi on oikeusvaltio joka on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin

arvoisa puhemies elämme kyllä todella haastavia aikoja ja edustajat ovat aivan oikeassa siinä että valmiuslain käyttöönotto antaa meille paljon enemmän mahdollisuuksia edessä olevia haasteita ajatellen ensinnäkin moni teistä on nostanut yksittäisiä ongelmia ja tulevia isoja haasteita esiin ja miettinyt jo vastauksia näihin kysymyksiin keskeisin tänään esiteltävän valmiuslain mahdollisuus liittyy nimenomaan valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkuudennen pykälän käyttöönottoon siinä annetaan nyt laajat valtuudet suomalaisille pitää huolta koko terveydenhuoltomme kapasiteetista

on odotettavissa että uudellamaalla puhkeaa suomessa ensimmäisenä epidemia näillä luvuilla ja tällä tilannetiedolla ajatellen silloin tällä alueella on mahdollisuus saada apua myös muitten alueiden henkilöstön kautta mutta myöskin käyttää alueen yksityisiä resursseja tarpeen mukaan tämän akuutin tilanteen hoitamiseen tältä osin on erittäin tärkeää että me ymmärrämme myös että valmiuslaki antaa mahdollisuuden ajaa kaikki kiireetön toiminta koronavirusepidemian alta pois tämä on vaativa laji monet ihmiset ovat odottaneet leikkauksiin pääsyä mutta erityisesti kiireettömän leikkaustoiminnan ajaminen alas vapauttaa resursseja tehohoitoon monia muitakin asioita tästä tulee jatkamme keskustelua kun on mahdollisuus

arvoisa puhemies eduskunta on suorastaan hartaudella ja yksituumaisesti ottanut vastaan tämän ainutkertaisen valmiuslain käyttöönottoehdotuksen jonka valtioneuvosto on tehnyt tärkeätä on että tällaisessa koronapandemian uhkatilanteessa tasavallan presidentti valtioneuvosto ja eduskuntaryhmät koko eduskunta ovat olleet mukana päätöksenteossa ja yhdessä hakeneet koko kansakunnan etua on hyvä että pari vaalikautta sitten säädetty valmiuslaki on ajan tasalla ja toimii hyvin erilaisissa kriiseissä meillä ei ole sellaista yhtä hätätilalakia tai poikkeustilalakia kuin monissa maissa että tulisi kerralla ikään kuin valtava sortimentti poikkeuksellisia valtuuksia vaan voidaan tilanteen mukaan ottaa käyttöön poikkeuksellisia toimivaltuuksia vaiheittain tarpeen vaatiessa ja ei tarvitse kerralla miettiä mitä kaikkea tarvitaan seuraavien kuukausien aikana vaan voidaan palata asiaan pala kerrallaan valmiuslaki on ikään kuin lääkärinlaukku josta otetaan instrumentteja ja ja lääkkeitä juuri niihin tauteihin ja ongelmiin jotka ovat käsillä tai uhkaamassa nämä valtioneuvoston esittämät käyttöönottoasetukset ovat näitä instrumentteja soveltamisasetukset joissa tarkemmin rajataan ja ohjataan niiden käyttöä ovat ikään kuin käyttöohjeet joita niitäkin lääkärinlaukussa tarvitaan että osataan oikeita lääkkeitä antaa ja oikeassa tahdissa eduskunnan tehtävänä on tarkistaa että nämä valtioneuvoston ehdotukset ovat kohdallaan tärkeysjärjestys on oikein ja perusoikeudet on otettu tasapainoisesti huomioon juuri poikkeusoloissa testataan yhteiskunnan solidaarisuus ja inhimillisyys

arvoisa puhemies suomi on siirtynyt poikkeusoloihin meistä kukaan ei tarkalleen tiedä mitä tulee tapahtumaan epävarmuus on yksi ihmisen häiritsevimpiä tunteita sen me kuitenkin tiedämme että kaikkialla siellä missä radikaaleimpiin toimiin ei ole ryhdytty epidemian kasvunopeus on valtava valmiuslain käyttöönotto on dramaattinen mutta selvästi välttämätön toimenpide maamme ja kansalaisten turvaamiseksi kun koko yhteiskuntaan kohdistuu uhka joka on pitkälti tuntematon vakaan ja demokraattisen yhteisön vahvuus on avoimuus ihmisille pitää selittää miksi epidemian vastaisessa taistelussa toimitaan valitulla tavalla pitää myös tunnustaa ettei välttämättä tiedetä mihin valittu toimintatapa johtaa jos toimintatapaa pitää korjata sekin pitää tehdä avoimesti avoimuudesta tinkiminen kuuluu sotatilaan jossa ei nyt olla yhteinen vastustajamme ei ole juonitteleva vieras valtio vaan se on virus joka ei hyödy siitä että päättäjät avaavat oman toimintansa ja käyttämiensä asiantuntijoiden toiminnan logiikkaa

arvoisa puhemies koronaviruksen etenemistä ei pystytä enää estämään mutta sen rajoittamiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi kannattaa tehdä mahdollisimman paljon kaikki voitava on siis erittäin hyvä että hallitus on julkaissut rajoittamiskeinoja ja olemme tänään saaneet valmiuslain toimeenpanoon liittyviä asetuksia eduskuntaan kiitos siitä epidemian hoitamiseen suomessa on hyvät valmiudet osaamistamme on lisännyt muun muassa viimeksi sikainfluenssan pandemia vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen arvoisa puhemies käsittelemme tänään muun muassa sivistys varhaiskasvatus ja koulutussektorin toimintojen rajoittamista siihen liittyvää asetusta kysymyksiä on herännyt tuhansia vaikuttaahan tämä asetus perheiden arkeen hyvin paljon kaikkiin kysymyksiin ei vielä ole vastauksia mutta ne koko ajan tässä täydentyvät me huomenna sivistysvaliokunnassa kuulemme opetus ja kulttuuriministeriön edustajaa ja myöskin opetushallituksen asiantuntijoita ja otamme kantaa myös tähän asetukseen arvoisa puhemies sikainfluenssan pandemian kokeneena voin sanoa että tämä ruljanssi on vasta alkumetreillä ja meillä on pitkä matka edessä välillä saattaa tuntua ihan umpihankihiihdolta ilman lunta mutta sitä se vain nyt on ja siitä syystä meidän jokaisen kannattaa miettiä omia toimintojamme ja auttaa muita kriisinkestokykyä on vahvistettava sitä resilienssiä ja samalla tulee myös ehkäistä taisteluväsymystä jota väistämättä tulee mutta hyvä tieto on se että suomi on aina pärjännyt niin nytkin

arvoisa puhemies esitetyt rajoitustoimenpiteet ovat harkittuja ja tarpeellisia tärkeintä on saada turvattua kansalaisten terveys ja turvallisuus kotona ja kodin ulkopuolella vaikka rajoitustoimenpiteet tulevat aiheuttamaan epämukavuutta arkielämäämme on niiden tunnollinen noudattaminen välttämätöntä tärkeää on myös saada rakennettua sellainen arki joka uusissa olosuhteissa kuitenkin jäsentäisi mielekkäästi päivää koulut siirtyvät pääasiassa etäopetukseen ja nyt päästään testaamaan miten etäopetus toimii en epäile lainkaan etteikö etäopetusta saataisi toimimaan vaan kiinnostuneena odotan arvokasta tietoa siitä miten kauan se tuntuu mielekkäältä opetustavalta huoleni on miten saadaan hauraimmilla kotitaustoilla olevien lasten ja nuorten huoltajat tukemaan jälkikasvunsa koulunkäyntiä uusissa olosuhteissa jotka saattavat kestää pitempäänkin kuin seuraavat neljä viikkoa

mihin rajoittamistoimenpiteet tähtäävät kaikenikäisillä kansalaisilla on velvollisuus noudattaa niitä ohjeita jotka heidän viiteryhmälleen on tarkoitettu noudatettavaksi valtiovalta suojaa kansalaistensa terveyttä ottamalla käyttöön valmiuslain yksistään se ei riitä vaan tarvitaan myös kansalaisilta oman osuutensa hoitamista jotta koronaepidemian vauriot jäisivät mahdollisimman pieniksi

arvoisa herra puhemies maailman terveysjärjestö mukaan koronavirus on erittäin vakava uhka jonka leviämistä tulee estää järein ja nopein toimin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin mieluummin enemmän kuin vähemmän varovaisuusperiaatetta noudattaen viruksen etenemistä pitää testata meidän täytyy huolehtia siitä että myös kaikissa kunnissa on ajantasainen tieto meidän täytyy suojata riskiryhmät mutta meidän täytyy samalla todella järeästi estää viruksen leviäminen koska on mahdotonta täysin estää viruksen leviäminen riskiryhmiin minkään maan terveydenhuolto ei tule kestämään jos viruksen annetaan levitä koronaepidemian ja valmiuslain käyttöönoton aikana on muistettava että elämme avoimessa demokratiassa ja toimimme siten että meillä on kaikki tietopohja ja perustelut käytettävissä meillä on nyt yhteinen päämäärä pyrkiä mahdollisimman hyviin ratkaisuihin ja on huomioitava miten vaikean ja yllättävän tilanteen edessä me päättäjät ja viranomaiset olemme ja että integroimalla tutkimustietoa taitavasti kattavasti päätöksentekoon me selviydymme tästä paremmin on muistettava että tutkijoilla on hyvin erilaisia osaamisalueita ja kulmia jotka parhaimmillaan täydentävät toisiaan mutta on myös mahdollista että käytämme tutkimustietoa liian painotetusti tiettyyn suuntaan ja jää katvealueita täytyy huolehtia että kansainvälistä tutkimustietoa on käytössä kattavasti eikä esimerkiksi liian painotetusti painotetusti tietyltä tutkimuksenalalta tämän takia on todella tärkeä tietää keitä asiantuntijoita käytämme ja mitä tutkimustietoa ja miksi hyödynnämme näin me teemme myös meidän kuulemisissamme kyse on poliittisesta kaikkien meidän elämää ja taloutta koskevasta erittäin isosta kriisistä ja sen kriisin ratkaisut eivät ole pelkästään asiantuntijatietoon pohjautuvia vaan ne ovat myös poliittisia ja ja asiantuntijatietoa mahdollisimman hyvin ja kansainvälisesti kattavasti

arvoisa puhemies ihmisten terveydestä huolehtiminen on nyt ensisijaista ja siksi on tärkeää että hallitus on tehnyt vastuullisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi samaan aikaan korona tarkoittaa monelle myös suurta huolta omasta toimeentulosta korona iskee suomen talouteen rajusti rahoitusmarkkinat ympäri maailman ovat sukeltaneet ja moni pienyrittäjä jäänyt ilman asiakkaita kun ihmiset ovat jääneet kotiin matkailu ja ravintola ala on meilläkin jo pysähtynyt ja työttömyys kasvaa etenkin palvelualoilla meillä on valtavasti pieniä ja isompiakin yrityksiä joiden kassa ei kestä nykytilannetta montaa viikkoa emme edes vielä tiedä kuinka kauan poikkeusoloja joudutaan jatkamaan meidän on nyt tehtävä kaikkemme sen eteen että ihmisillä on jatkossakin työpaikkoja ja hyvinvointia ja siksi minä olen tyytyväinen että hallitus on aloittanut kriisitoimet kaikilla yhteiskunnan eri osa alueilla jos talouskriisin annetaan kehittyä ja luotetaan että markkinat kyllä hoitaa asiat niin meillä on käsissämme paljon luvun lamaa pahempi tilanne ja kuten me tiedämme yhdeksänkymmentä luvun laman seurausten hintaa maksetaan yhä myös sosiaalisina ja terveydellisinä ongelmina meillä vain ei ole varaa päästää taloutta hallitsemattomaan romahdukseen arvoisa puhemies on todella tärkeää että hallitus on sitoutunut suojelemaan suomalaisia työpaikkoja kaikenkokoisissa yrityksissä yhtään elinkelpoista työpaikkaa ei saa päästää konkurssiin tilapäisten rahoitus ja kysyntävaikeuksien takia yritysten tukemiset järjestelmät eivät voi olla pelkästään lainapainotteisia tai erilaisten verojen ja maksujen lykkäämistä liiallinen nojautuminen näihin tarkoittaisi että yrityksille tulisi myöhemmin maksettavaksi sellainen potti josta ne eivät selviäisi siksi valtion on joissain tapauksissa esimerkiksi harkittava myös suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia eli saatava omistusosuutta pääomittamista vastaan nyt tarvitaan

työntekijöiden pienyrittäjien ja suurten vientiyritysten sekä toisaalta kuntien talouden

arvoisa puhemies värderade talman tässä tilanteessa ensisijainen asia on tietenkin kansalaisten terveys

talouteen meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme sen eteen että vältämme konkurssi ja suurtyöttömyysaallon näissä talkoissa tarvitaan meitä jokaista hallitusta eduskuntaa työmarkkinajärjestöjä suomen pankkia finnveraa finanssivalvontaa työeläkeyhtiöitä ja monia muita on kuunneltava herkällä korvalla elinkeinoelämää yrittäjiä

hallitus on joutunut tekemään vaikean päätöksen päätös suojelee ihmisiä joille koronavirus on kaikkein vaarallisin

se tarkoittaa myös sitä että kannamme huolta myös taloudellisista vaikutuksista elinkeinoelämän tutkimuslaitos on arvioinut että suomen bkt voi supistua tänä vuonna jopa viisi prosenttia koronaviruspandemian takia se on radikaali pudotus joillekin aloille ja tavallisille ihmisille pudotus voi vaikuttaa pieneltä mutta joillekin se myös sata prosenttista pudotusta tilanne koettelee nyt monia yrityksiä ankaralla kädellä kun asiakasvirrat ovat ehtyneet ja tulot ovat romahtaneet aivan ensisijaisesti on huolehdittava siitä ettei yrityksiä kaadu akuutin kassakriisin vuoksi huolen työpaikoista pitäisi näkyä hallituksen ja eduskunnan toimissa nopeasti tai vaarana on yhdeksänkymmentä luvun laman tapainen konkurssiaalto

arvoisa puhemies monien edustajien puheenvuoroissa tänään on toistunut sana koulu koska normaalioloissahan meidän yhteinen ja ensisijainen vastuumme tässä salissa on myöskin huolehtia pienten suomalaisten eli lasten perustuslaillisista oikeuksista laadukkaaseen opetukseen ja koulutukseen ja tämä vastuu velvoittaa meitä myöskin poikkeuksellisissa olosuhteissa se että sana koulu on toistunut täällä tänään on tärkeää myöskin siksi että koulu on äärimmäisen tärkeä paikka lapsille ei ainoastaan sen opetuksen takia vaan monille lapsille se on paikka jossa on turvallisia aikuisia se on paikka jossa kaikki omat kaverit ovat ja kenties joillekin lapsille myöskin ainoa paikka jossa päivän aikana saa lämpimän aterian mutta nyt olemme tässä maassa niin oudossa ja poikkeuksellisessa tilanteessa että me yhdessä tänään ja huomenna joudumme tekemään päätöksiä joilla me rajoitamme kuntien velvollisuuksia huolehtia lasten oikeuksista laadukkaaseen opetukseen ja olemme nyt ohjaamassa lapset pois tästä tärkeästä paikasta eli koulusta erityisesti tällaisina aikoina vetoan itse siihen että me yhdessä suomalaisina vanhempina nyt tuemme opettajia tuemme lapsia ja tuemme toisiamme siinä että me yritämme parhaamme mukaan myöskin olosuhteissa tulevien viikkojen aikana huolehtia siitä että kaikilla lapsilla olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet ja mahdollisuudet jatkaa opintojaan kotonaan ja että me yhdessä myöskin muistamme huolehtia kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja pärjäämisestä näiden tulevien viikkojen aikana
sitten ministeri haatainen
arvoisa puhemies täällä on kannettu huolta aivan oikeutetusti myös työpaikkojen turvaamisesta ja ja yritysten turhien konkurssien välttämisestä hallitus valmistelee nyt nopealla aikataululla myös esityksiä tätä tehdään työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä johdollani tässä keskustellussa esityksessä on myös mukana valmiuslain ottaminen käyttöön antamalla asetukset työsopimuslain työaikalain ja vuosilomalain eräiden säännösten väliaikaisesta muuttamisesta eli käytännössä tässä tullaan nyt mahdollistamaan poikkeustoimet terveydenhuollossa sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoimissa

tai valmiuslaki mahdollistaa myös työnantajien teettää työntekijällä ylitöitä ilman työntekijän antamaa suostumusta tai myös poiketa näistä vuorolevoista ja viikkolepoa koskevista säännöksistä ja näitä kaikkia poikkeussääntöjä voidaan käyttää mutta haluan tässä muistuttaa siitä mistä täälläkin puheenvuoroissa kannettiin huolta että kaikki nämä täytyy tehdä myös niin että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan ja että työn kuorma myös jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken

arvoisa puhemies täällä on käytetty paljon hyviä puheenvuoroja kaikissa on yhteinen sävel elämme poikkeuksellista aikaa siksi me tarvitsemme näitä poikkeuksellisia toimia tämä koronaviruskriisi koskee meitä kaikkia suomalaisia ja terveydenhuollon osalta ja terveyden osalta siinä suurimmat riskiryhmät ovat pitkäaikaissairaat ihmiset ja ikääntyneet ihmiset suomessa on lähes miljoona yli seitsemänkymmentä vuotiasta ihmistä ja näillä valmiuslain säädöksillä tähdätään nyt siihen että heitä pyritään kohtelemaan

karanteenin kaltaisella varovaisuudella päätöshän on erittäin kova mutta ovat nämä perusteetkin kovat riskit ovat häkellyttävän suuret meillä on annettu juuri tilastotietoja sekä italiasta että kiinasta koronaan sairastuneiden kuolleisuusprosenteista ja kun sitä katsotaan ikäryhmittäin niin nämä riskit avautuvat meille hyvin pelkistetysti alle viisikymmentä vuotiaista koronaan sairastuneista on kuollut nolla pilkku yksi eli promille viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotiaista on kuollut prosentti sairastuneista kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä vuotiaista on kuollut kolme prosenttia seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä vuotiaista joka kymmenes kymmenen prosenttia ja yli kahdeksankymmentä vuotiaista jo kaksikymmentä prosenttia tämä pelkistää tilanteen mutta on hyvä muistaa että yksinäisyys on jo nyt monien ikäihmisten suuri ongelma ja meillä on valtavasti ikäihmisiä jotka eivät saa apua nyttenkään eli meidän täytyy muistaa että me emme voi jättää ikääntyneitä ihmisiä heitteille siitä huolimatta että me fyysisesti otamme etäisyyttä ja henkisesti läheisyyttä me emme voi jättää ikäihmisiä täysin oman onnensa nojaan meidän on käytettävä niin sanottua maalaisjärkeä ja siinä suhteessa huolehdittava että myöskin tämä

valmiuslain käyttöönotto on ehdoton ja kiitos hallitus että olemme nyt tässä tilanteessa ja tiukentamassa asioita meitä on kohdannut valtaisa epidemia aalto mikä on jo maailmalla näyttänyt sen mitä tuleman pitää myös yhä useampi suomalainen tulee tämän sairauden sairastamaan on siis erittäin tärkeää että kaikki eivät sairastu yhtä aikaa vaan sitä sairastumishuippua pystytään tasaamaan sen takia nämä rajoitustoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä jotta meillä riittää hoitoalan henkilöstö jotta riittävät sairaalapaikat ensihoitopaikat päivystyspaikat ja ne tehohoitopaikat joista on hyvin paljon täällä puhuttu ihmiset ovat peloissaan ihan syystäkin pelkoa ei pidä lietsoa mutta me puhumme realistisesti ja hallitus on kertonut sen mitä ja millaista suomalaisten elämä tulee lähikuukausina olemaan me olemme kaikki tässä samassa veneessä itselläni soi puhelin ja tulee paljon viestejä ihan arkipäivän kysymyksiä voinko mennä kauppaan voinko lähteä ulos kuka voi käydä luonani kysymyksiä joihin ihmiset haluavat vastauksia ja sen mitä olen pystynyt olen yrittänyt vastata äsken sain viestin äidiltä jonka tytär on lähihoitaja ja hän kysyi millä tavalla suojellaan ne hoitajat joilla itsellään on joku sairaus joka altistaa mahdollisesti tälle infektiolle millä tavalla tähän hallitus vastaisitte olette muuttamassa tätä kahdeksattakymmenettäseitsemättä pykälää valmiuslaissa mikä liittyy lääkkeiden myyntirajoituksiin ja kysyisin tarkoittaako se myös sitä että lääkkeet ja hoitotarvikkeet pysyvät täällä suomessa meidän rajojemme sisällä että ei myöskään ulkomaille mitään myydä sitten kysyisin lennoista kotiin koska on tullut ulkomailta myös viestiä että kuinka minä pääsen kotimaahani koska lennot ovat jäissä tässä oli muutama

arvoisa puhemies hallituksen toimet vaikuttavat järkeviltä mutta tässä kolme talousnäkökohtaa ensinnäkin tämä on ilman muuta tilanne jossa pitää käyttää julkistaloutta tällaisen sokin puskurina mutta muistakaamme että suhdannepolitiikan liikkumavara on aina sitä suurempi mitä lujempi on pitkän aikavälin näkymä naapurimaa satsaa viileät kolmesataa miljardia kruunua ja voi sen tehdä silmää räpäyttämättä kun työllisyysaste on korkea ja julkistalous on vahva vain tiukan taloudenpidon maalla on varaa keynesiläisyyteen muistetaan tämä toiseksi koronakriisi on nimenomaan tilapäinen taloushäiriö on tyypillistä että kriisin keskellä oletetaan että maailma on muuttunut pysyvästi mutta tuskinpa kuitenkaan näin käy globalisaatio ja markkinatalous eivät ole loppumassa vaikka monet niin toivoisivatkin siitä yksinkertaisesta syystä että ne tuottavat ihmisille kasvavaa hyvinvointia jota kasvun kieltäjätkin tässä salissa toivovat ainakin aina silloin kun keskustellaan julkisista palveluista ja tulonsiirroista jossain vaiheessa tämäkin kriisi on ohi tästä seuraa kolmas pointti tämä kriisi ei tarkoita että suomen julkistalouden pitkän aikavälin ongelmat olisivat poistuneet minnekään me olimme jo ennen kriisiä kestämättömällä uralla ja olemme kriisin jälkeen sitä entistä selvemmin ei ole pienintäkään syytä luopua hallituksen asettamista julkistalouden ja työllisyyden vahvistamisen vaatimuksista päinvastoin rakenneuudistusten tarve kasvaa kriisin vuoksi ei vähene toivon hartaasti että tässä salissa ei lähdetä flirttailemaan sellaisilla ajatuksilla että työllisyystavoitteet saavat tässä myllerryksessä unohtua ne on nostettava entistä jykevämmin jalustalle ja tulen siitä hallitusta muistuttamaan

näkymätön vielä monella tapaa tuntematon koronavirus uhkaa suomalaista yhteiskuntaa laajamittaisesti sanoja on vaikea asetella sillä epävarmuus on suurta yksi on kuitenkin varmaa kaikkein keskeisintä on nyt ihmisten terveys ja turvallisuus siksi valmiuslain käyttöönotto ja siihen liittyvät järeät toimet ovat välttämättömiä ja tästä näyttää salissa vallitsevan laaja yhteisymmärrys kiitos siitä kaikille erityinen kiitos kuuluu ennen kaikkea heille jotka nyt poikkeusoloissakin tekevät kovasti töitä meidän kaikkien hyväksi arvoisa puhemies koronan aiheuttamat talousvaikutukset ovat mittavat ja aiheuttavat monelle huolta omasta ja läheistensä toimeentulosta siksi on välttämätöntä että yrityksille ja ja yrittäjille rakennetaan siltaa selvitä tämän vaikean ja yllättävän tilanteen yli kriisi muistuttaa meitä kaikkia hyvin kouriintuntuvasti myös hajautetun yhteiskunnan ja omavaraisuuden merkityksestä näistä on huolehdittava myös jatkossa vaikka suomi nyt fyysisesti sulkeutuu emme sulkeudu toisiltamme ihmiset ovat osoittaneet toisilleen lämpöä ja solidaarisuutta yhteisen haasteen edessä oli ahdingossa paikallinen yrittäjä tai kauppareissulle apua tarvitseva tuntematon naapuri otamme toisiamme nyt entistä paremmin huomioon koronan edessä olemme yhtä ympärillämme oleva näkymätön uhka ei yhteisöllisyyttämme voita yhdessä tämän haasteen myös selätämme

arvoisa puhemies on selvää että elämä ja terveys ovat varmasti tärkeimmät arvomme ja juuri näitä arvoja turvataksemme otamme poikkeukselliset valmiuslait käyttöön mutta sen jälkeen tässä salissa täytyy löytyä valmiutta turvata myös ihmisten talous työ ja toimeentulo otan esiin kaksi ryhmää jotka ovat erityisen uhattuina tässä hankalassa ja vaikeassa tilanteessa suomessa on kaikkiaan noin kaksisataakahdeksankymmentätuhatta yritystä mutta joka viides yrittäjä ansaitsee vähemmän kuin viisitoistatuhatta euroa vuodessa juuri näiden kaikkein pikkuruisista pienimpien yritysten ja yrittäjien tulee olla erityisessä suojeluksessa on hienoa että hallitus on saanut jo nyt

ison paketin yritysten toimeentulon turvaamiseksi mutta siitä rahasta täytyy löytyä myös keinoja näiden kaikkein pienimpien yritysten turvaamiseen toinen ryhmä jonka haluan nostaa esiin ovat ulosotossa olevat suomalaiset joita on yli puoli miljoonaa velalliset ovat useimmiten työikäisiä vähän koulutettuja ja yksin asujia enenevässä määrin naisia näistä ihmisistä iso osa kokee nyt todellista huolta ja murhetta ihan joka päiväisen arkensa turvaamiseksi toivon että hallituksella on valmiutta turvata myös näiden ihmisten ja näiden ryhmien toimeentulo kuten myöskin muiden riskiryhmien

arvoisa puhemies erityisesti hauraassa asemassa olevien lasten ja nuorten asema aiheuttaa nyt suurta huolta niin kuin edustaja arhinmäki ryhmäpuheenvuorossa totesi ja ja myös edustaja kari on paljon ihmisiä joille koti ei todellakaan ole se turvallisin paikka ja on paljon koululaisia joille kouluruoka on se päivän ainut lämmin ateria on mietittävä miten taataan kaikille lapsille laadukas etäopetus ja henkinen tuki kaikilla vanhemmilla ei syystä tai toisesta ole samanlaisia mahdollisuuksia tukea lapsiaan kotona etäopetuksessa lasten tausta vaikuttaa oppimistuloksiin jo nyt ja etäopetuksessa taustan merkitys merkitys luultavasti vain korostuu miten siis huomioidaan se etteivät nämä uudet linjaukset syvennä hauraassa asemassa olevien ahdinkoa entisestään entä miten tuetaan lasten sosiaalisia suhteita tällaisissa kaikille uudenlaisissa tilanteissa arvoisa puhemies varhaiskasvatuksessa huolta on herättänyt riskiryhmiin kuuluvien henkilöstön edustajien terveys vanhemmilta vaaditaan nyt venymistä kun lapset suositellaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan kotiin lapsen kanssa voi jäädä kotiin esimerkiksi silloin kun työnantajan kanssa on pystytty sopimaan etätöistä tai vapaasta kaikkien kohdalla tässä ei ole onnistuttu myös työnantajilta toivotaan tässä tilanteessa joustoa ja ymmärrystä pienten lasten vanhempien työpanosta kohtaan

arvoisa herra puhemies sana poikkeustila kuvaa asianmukaisesti vallitsevaa tilannetta se ei ole normaali tila selviämme tästä kriisistä kuitenkin samalla tavalla kuin kaikista aikaisemmista kriiseistä tämän toteuttamiseksi on tärkeää noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia siksi on myös erittäin tärkeää että kaikki yhteiskunnallinen tieto

tästä päivästä lähtien järjestänyt simultaanitulkkausta hallituksen tiedotustilaisuuksista mikä on erittäin tärkeä ja hyvä asia kiitos myös ylelle samoin thln vastuulla on varmistaa että päivittäiset päivitykset annetaan myös ruotsiksi tieto vähentää osaltaan ihmisten epävarmuutta ja myös väärän tiedon leviämistä tiedon tarve on tällä hetkellä valtava mikä on luonnollista yhteiskunnan kriisitilanteessa

tämän jälkeen edustaja tanus ja sitten ministerit kulmuni pekonen haavisto ja henriksson
arvoisa herra puhemies suomessa on koronaviruksen leviämisen aiheuttama todellinen poikkeustila olemme kiihkeästi odottaneet jo muutaman viikon ajan hallituksen voimakkaita toimia tämän virusinfektion leviämisen estämiseksi ja kiitos siitä että nyt viimein saamme valmiuslain asetukset käyttöönotosta ja soveltamisesta käsittelyyn ne ovat todella tarpeen

koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttama tilanne vakavasti ja noudattaa tiukasti kaikkia annettuja ohjeita erikoislääkärinä totean että jokainen kansalainen on tässä tilanteessa osa sairaanhoitoa jokaisen on tehtävä osuutensa koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi tautia voi kantaa ja tartuttaa aivan oireettomanakin minkä vuoksi kontakteja tulee todella välttää sen sijaan etäyhteyttä apua ja rohkaisua tulee jokaisen toisille antaa ja antaa sitä päivittäin kroonisista sairauksista tulee jokaisen huolehtia mahdollisimman hyvin ja lievät infektion oireet tulee kotikonstein hoitaa kotona samoin sairaanhoitoon tulee olla yhteydessä vain silloin kun on todella tarve ja päättäjien tulee edesauttaa terveydenhuollon mahdollisimman tehokasta toimintaa riskiryhmistä ikäihmisistä tulee huolehtia niin täällä kotimaassa olevista kuin ulkomailta koti suomeen pyrkivistä kumipyörillä kotiin pyrkivät kohtaavat suljettuja rajoja ja sinivalkoisten siipien lennot ovat täynnä tai ne on peruttu kysynkin kuinka hallitus auttaa suomalaiset kotiin saadaanko ylimääräisiä lentoja ja vihreää linjaa läpi euroopan kotiin pyrkiville entä ollaanko suomessa valmiita kokeilemaan voimakkaasti oireileville myös niitä lääkkeitä joista kiinassa on saatu hyviä tuloksia koronainfektiossa ja joita esimerkiksi israelissa on otettu kokeilukäyttöön on paljon kysymyksiä tarvitaan hyvää saumatonta yhteistyötä ja toivonkin hallitukselle ja kaikille viisautta voimia ja siunausta kaikkiin toimiin
myönnän vielä puheenvuorot kysymysten perusteella mainitulle kiurulle ja harakalle sen lisäksi

poikkeuksellinen tilanne missä suomi tällä hetkellä on tämä on erittäin vakava tilanne monessa mielessä ja kiitän eduskuntaa siitä arvokkaasta keskustelusta jota täällä on käyty ja myös sen vaatimasta vakavuudesta siksi että meillä on akuutisti olemassa iso epidemia joka herättää syvää huolta suomalaisissa on hallitus ottanut erittäin kovia keinoja käyttöön sen hidastamiseksi ja estämiseksi kun me selviämme tästä akuutista terveydellisestä kriisistä mikä tätä maata nyt tämän epidemian myötä kohtaa niin me tulemme saamaan myös erittäin mittavia taloudellisia seurauksia tästä kaikesta ja tästä kaikesta me olemme olleet tietoisia mutta jopa talouttakin tärkeämpää on se että jokainen suomalainen voi terveytensä ja turvallisuutensa puolesta olla turvassa tässä maassa mutta me joudumme hoitamaan myös sen talouden kuntoon ja tällä tulee olemaan merkittävää vaikutusta meidän yrityksiimme ihmisten työpaikkoihin tässä hetkessä ja hätä on varsin suuri joten siksi hallituksen on täytynyt toimia myös talouden osalta erittäin massiivisesti välittömästi ja niitä nopeita toimia joita me pystymme laukaisemaan välittömästi me saamme liikkeelle noin viiden miljardin euron arvosta se on finnveran takauksia se on valtion eläkerahaston yritystodistuksia se on nopeita verojärjestelmään maksujärjestelmään tehtäviä muutoksia lähes puolentoista miljardin euron edestä ja kaikesta tästä muodostuu se ensimmäinen paketti mutta lisääkin toimia me tarvitsemme se on aivan selvä asia ja niitä koko ajan valmistellaan ja mitä seuraa sitten siitä ajasta kun tästä kriisistä vielä päästään yli sen jälkeen kyllä

arvoisa puhemies edustaja juvonen nosti tässä puheenvuorossaan esiin lääkehuollon ja lääkkeiden saatavuuden suomessa hallitus on tänään säätänyt käyttöönottoasetuksella valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäseitsemännessä pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi se tarkoittaa sitä että me voimme rajoittaa terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden tavaroiden ja palveluiden myyntiä mutta haluan tässä samalla kuitenkin todeta että tällä hetkellä meillä ei ole pulaa lääkkeistä suomessa nämä suomessa olevat velvoitevarastot ovat hyvin turvanneet sen että kaikilla suomalaisilla on on saatavillaan näitä lääkkeitä ja meillä todella suomessa olevat lääkkeet on hyvin turvattu ja myöskin kaikilla suomalaisilla lääkehuollon toimijoilla on yhteinen tahto siitä että tämä myös säilyy nämä velvoitevarastot turvattu nyt niin että sieltä lääkkeitä ei voi ulos myydä me olemme myös ainoa maa euroopassa jolla tällainen velvoitevarasto ylipäätänsä on olemassa tällä asetuksella mikä tänään on säädetty me voimme turvata lääkkeiden saatavuuden suomessa ja varmistaa myöskin suomalaisen lääkehoidon toimivuuden

edustajat juvonen ja tanus kysyivät mitä tapahtuu suomalaisille matkailijoille tässä tilanteessa ensinnäkin hallitus kehottaa niitä jotka ovat matkalla palaamaan kotiin nyt on se aika palata suomeen ja tässä vaiheessa omatoimisesti hankkia lentolippu vaihtaa lentolippu keskustella lentoyhtiön tai toisen lentoyhtiön tai matkatoimiston kanssa siitä miten pikimmin pääsisi tänne tämä ei tietenkään koske niitä joilla on pysyvä asumus jossakin jotka ovat pysyvästi sijoittuneet muualle mutta sellaiset matkailijat jotka saattaisivat jäädä loukkuun kun rajoja suljetaan

kuuluu normaalin matkailijan asioihin sen sijaan rajat eivät ole kiinni tietenkään suomeen palaaville ihmisille ne jotka täällä pysyvästi asuvat tai ovat suomalaisia voivat tulla tänne milloin tahansa pyrimme myöskin auttamaan niitä jotka joutuvat käyttämään suomea transitmaana palatessaan omiin kotimaihinsa olemme olleet hyvin tiiviissä yhteydessä pohjoismaihin olemme olleet tiiviissä yhteydessä baltian maihin on sellaisia matkaajia jotka joutuvat suomen kautta sitten palaamaan omaan

puhemies haluan myös kiittää koko eduskuntaa tästä äärimmäisen hyvästä ja syvällisestä keskustelusta mehän keskustelemme oikeastaan siitä

me suomen kansanedustajat olemme valmiita tekemään jotta me saamme koko kansakunnan mukaan näihin talkoisiin joissa halutaan suojella ihmiselämiä me haluamme suojella sitä perusoikeutta joka on ehkä se kaikkein tärkein perusoikeus oikeus elämään minä luulen että tämä on nyt se tärkein viesti kansalaisille me teemme poikkeuksellisia päätöksiä vaikeita ratkaisuja erittäin vaikeissa olosuhteissa me teemme näitä päätöksiä suojellaksemme juuri heitä jotka eniten sitä tarvitsevat sen takia kun minulta on myös kysytty minkä takia halutaan rajoittaa ihmisten kanssakäymistä se vastaus on juuri se että rajoittamalla kanssakäymistä me voimme parhaiten suojella vanhuksia niitä ihmisiä jotka ovat riskiryhmissä tartunnalta koska koronavirus on juuri näille ihmisille

osion mikä nyt tässä hetkessä kat sotaan tarpeelliseksi haluan myös painottaa että vielä ei oteta käyttöön valmiuslain sadattakahdeksattatoista pykälää jossa säädellään liikkumis ja oleskelurajoituksia se mitä valtioneuvosto on linjannut että rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla on hallituksen linjaus ja sillä linjauksella ei säädetä uusia rangaistuksia se on hyvä muistaa että se ei ole nyt tämän lin jauksen päätarkoitus vaan tarkoitus on se että suojellaan ihmishenkiä

arvoisa puhemies elämän ja terveyden suojelemiseksi ollaan nyt tilanteessa tilanteessa jossa saadaan uusia keinoja käyttöön poikkeuksellisissa olosuhteissa vaaditaan myös poikkeuksellista venymistä suomalaisilta niin että tänään ollaan keskustelemassa siitä voidaanko elämän suojelemiseksi vaatia kaikilta suomalaisilta osittaista joustoa perusoikeuksien suhteen tämän illan varmasti keskeisin tarkoitus on etsiä kansakunnasta sellainen tahtotila että teemme kaikkemme jotta ihmiset jotka ovat riskiryhmissä erityisesti yli seitsemänkymmentä vuotiaat suomalaiset pärjäisivät tulevan epidemian yli varmasti muut ikäryhmät ottavat epidemian vastaan moni saa tartunnan ja merkittävä osa tartunnan saaneista sairastuu mutta tärkeintä olisi pitää huolta siitä että erityisesti ikäihmiset eivät koskaan sairastuisi tämä siksi että monella ikäihmisellä on niin merkittävä kuolleisuusriski ja siksi elämän suojelemiseksi meidän on otettava käyttöön vielä tiukempia tapoja pitää huolta siitä että tässä yhdessä onnistumme moni oli huolissaan ikäihmisistä ja syystä me tulemme tekemään erillisen kokonaisuuden millä tavalla nämä tulevat valmiuslain antamat keinot otetaan käyttöön siinä että me pystymme sosiaalihuollon puolella pitämään huolta siitä että erityisesti kotihoidossa olevat vanhukset ovat turvassa se vaatii meiltä hyvin poikkeuksellisia aikoja myöskin henkilökunnan jouston suhteen koska työtehtävien osalta on pidettävä huolta siitä että kontaktien pinta on myös kotihoidon asiakkaiden suhteen hyvin pieni jotta ihmiset selviävät tämän epidemian yli teemme kaikkemme kiitoksia omasta puolestani

minäkin kiitän puolestani tästä hyvin yhteishenkisestä keskustelusta jota olemme tänä iltana käyneet kun matkustaja ja henkilöliikennettä suljetaan olen saanut paljon yhteydenottoja siitä minkälaisiin hankaluuksiin ihmiset vääjäämättä tästä joutuvat finnair jatkaa tarjontansa supistamista mutta kotiutuslentoja hoidetaan se on tässä äärimmäisen ja kuten ministeri haavisto tuossa juuri kuvasi kenenkään ei pidä matkustaa ulkomaille ja ne jotka ovat matkoilla ulkomailla palatkoot mahdollisimman nopeasti mutta jos on pysyvää oleskelua ulkomailla niin silloin voi itse päättää jääkö sen terveydenhuollon piiriin vai kokeeko että on tultava suomeen tilanne on kiistämättä varsin kimurantti nämä ovat vaikeita asioita euroopassa missä rajoja ja rajoituksia on jatkuvasti lisää ja ihmisten liikkuminen käy vaikeaksi puhuin eilen pohjoismaisten ministerikollegoiden kanssa ja siellä tanskan ja norjan liikenneministerit totesivat että on valtava haaste saada ihmiset kotiin mutta teemme luonnollisestikin

voin siis luvata että yhteydet pelaavat ihmiset pääsevät kotiin ja tavarat ja palvelut löytävät asiakkaan luo

hallituksen asettamassa tavoiteaikataulussa ja ja sen takia kohta tulee tauko mutta sitä ennen muutama puheenvuoro vielä

se on näin että yhteiskunta ja jokainen meistä sen jäsenenä joutuu nyt mukautumaan uudenlaisiin haasteisiin rajoituksiin ja velvollisuuksiin

nyt taivas on täyttynyt niistä kuuluisista mustista joutsenista joita ei pitänyt olla olemassa nämä haasteet ovat suuret mutta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta sen puitteissa tehty varautuminen nyt tehdyt viisaat ja välttämättömät poliittiset hyvin vaikeatkin päätökset ja meidän vastuulliset kansalaiset ovat kuitenkin paras mahdollinen suoja tässä vaikeassa tilanteessa hallitus on on antanut nämä valmiuslain käyttöönottoasetukset jotta suojelisimme ja pitäisimme huolta etenkin niistä joille koronavirus on hengenvaarallinen hallitus on toiminut pääministeri marinin johdolla viisaasti ja vastuullisesti ja hyvä että kunnissa tehtävä työ on myös huomioitu hallituksessa ministeri paaterohan tänään tiedotti että kuntia tuetaan näissä poikkeusoloissa välttämättömän ihmishenkien vaarantumisen lisäksi koronaviruksen uhkat taloudelle ja ihan kaikkien yleiselle turvallisuudelle turvallisuudentunteelle sekä tulevaisuudenuskolle ovat vakavia siksi arvoisa puhemies kun kriisi on näin paha on täällä eduskunnassa ja kaikkialla yhteiskunnassa puhallettava nyt yhteen hiileen viestin on oltava selkeä meiltä kaikilta nyt tehdään yhdessä kaikki se jonka avulla me selviämme niin ihmishenkien suojelemisessa kuin talouden osalta lopuksi arvoisa puhemies aivan erityinen kunniamaininta niille jotka kaiken tämän keskellä tekevät työtään joita ilman yhteiskuntamme lamaantuisi minä puhun kaupankassoista varastotyöntekijöistä joukkoliikenteen kuljettajista poliiseista siivoojista opettajista henkilökohtaisista avustajista roskakuskeista ja muista

arvoisa puhemies kuten on tullut esille perussuomalaiset tukevat valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia poikkeusoloissa perussuomalaiset haluavat suojella riskiryhmiä ja varmistaa suomalaisen talouden turvallisuuden ja terveyden suojelemisen aivan kuten me normaalistikin teemme erilaisilla toimenpiteillä poikkeusoloissa puututaan kuitenkin keskeisiin perusoikeuksiin kuten liikkumisvapauteen ja kokoontumisvapauteen perustuslaissa ei ole määritelty näille perusoikeuksille mitään etusijaa ne tehdään aina punninnassa mutta perusoikeutena oikeus elämään on varmasti ja kaikkien mielestä täällä superperusoikeus joka menee kaiken edelle ja näin tulee ollakin minusta hallituksen erilaiset toimenpiteet osin näillä asetuksilla tehtävät osin ovat oikeansuuntaisia ja oikein kohdistettuja meillä ei esimerkiksi ole tarvinnut mennä ainakaan liian nopeasti mielestäni mihinkään sen tyyppiseen kuten ranskassa että kaikkien liikkumisvapautta rajoitetaan vaan yritetään hakea ne riskiryhmät ja kohderyhmät toki tähänkin voidaan joutua menemään emme vielä tiedä sitä me annamme teille oppositiosta kansanedustajina ja ihmisiltä tuolla kadulla tukea ja luottamusta ja saatte paljon niin sanotusti valtaa valmistella ja tuoda tänne asioita ja myös poikkeusoloissa tehdä omia päätöksiä käyttäkää tätä valtaa ja teille osoitettua osoitettua luottamusta viisaasti ja harkiten ja muistakaa se että vaikka meidän on monessa asiassa ideologisesti vaikea teihin luottaa niin me annamme teille nyt paljon luottamusta

arvoisa herra puhemies koronapandemia ravisuttaa koko maailmaa koronaan tulee sairastumaan suuri määrä väestöä myös suomessa suuri sairastuneiden määrä johtuu siitä että kyseessä on uusi virus jolle meillä ei ole vielä kehittynyt vastustuskykyä suurin osa sairastaa taudin onneksi lievänä mutta toisaalta ikäihmiset ja ihmiset joilla on jokin muu merkittävä perussairaus tai vastustuskykyä alentava lääkitys voivat sairastua hyvinkin vakavasti sen takia onkin tärkeää että yritämme kaikin keinoin ehkäistä riskiryhmissä olevien ihmisten sairastumista vähentämällä sosiaalisia kontakteja vähennämme myös riskiä että suuri määrä ihmisiä sairastuisi samanaikaisesti ja aiheuttaisi liikaa kuormitusta terveydenhuollollemme terveydenhuollon turvaamiseksi valmiuslaki on tarpeen henkilökunnan suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää heidän suuren tartuntariskin ja työkyvyn ylläpitämisen takia suojavarusteiden riittävyys on todella tärkeä asia työsuojelun näkökulmasta ja henkilökunnan terveenä pitämiseksi on myös muita työntekijäryhmiä kuten apteekkihenkilöstö laitoshuoltajat opettajat poliisi rajavartiolaitos turvallisuuden edustajat ja monet muut joiden työturvallisuudesta on huolehdittava asianmukaisesti on myös muistettava huolehtia henkilökunnan jaksamisesta työvuorot eivät voi olla kohtuuttoman pitkiä edes kriisitilanteessa ja hyvää johtamista tarvitaan hoitohenkilökunta tarvitsee myös lepoa palautuakseen tänä poikkeuksellisena aikana muut sairaudet eivät ole kadonneet mihinkään hyvä lääkehuolto lääkkeiden saatavuus on varmistettava jotta ihmisten sairaudet tulevat hoidetuiksi ja hoidon laatu turvattua suomessa on korkealaatuinen ja hyvä terveydenhuolto ja voimme luottaa erinomaisten ja osaavien ammattilaisten hoitoon jos itse sairastumme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on yhdistettävä kaikkien voimavarat ja puhallettava yhteen

arvoisa herra puhemies huoltovarmuuden merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina ruoantuotannon omavaraisuus lääkehuolto ja energia ovat asioita joita kaikki kriisissä olevat maat tarvitsevat yhtä aikaa onneksi suomi on huolehtinut monella tavoin omavaraisuudesta näin kaikkialla ole näiden ylläpitämisestä ja omavaraisuuden nostamisesta on huolehdittava myös kriisin jälkeen valmiuslain käyttöönotto on vakava ainutlaatuinen järeä ja hyvin poikkeuksellinen toimenpide sen käyttöönottoon vaaditaan tasavallan presidentin valtioneuvoston ja eduskunnan yhteinen näkemys jokainen suomalainen joutuu nyt astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan maan hallitus ja ministeriöt voivat rajoittaa normaalia elämäämme ja määrätä viranomaisia ja muita yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä tahoja maamme kannalta kriittisiin tehtäviin leikin asia kaikki voitava taudin kontrolliin saamiseksi on tehtävä nyt suomen talous tulee olemaan lujilla yrityksille on luotava vahva tukipaketti kriisistä selviämiseksi hätä tulee olemaan suuri kaikki keinot ovatkin hallituksella nyt pöydällä herra puhemies on tärkeää että tästä poikkeuksellisesta asiasta on vahva yksimielisyys ja olemme yhdessä täällä niin hallitus kuin oppositio isänmaan asialla pikkuasioista ehdimme vänkäämään sitten myöhemminkin ollaan toistemme tukena ja apuna vaikkemme voikaan olla lähellä
arvoisa puhemies elämme poikkeuksellista aikaa koko maailmassa nyt on oleellista tunnistaa ratkaisut viruksen leviämisen rajaamiseen riittävän hoitokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseen sekä taloudelliset toimet yksilöiden ja yritysten selviämiseen akuutin kriisin yli

järjestettäessä huolehdimme huolehdimme systemaattisesta tuesta jota lapsille nuorille ja perheille tänä poikkeusaikana voidaan tarjota paljon tästä voidaan tehdä etäpalveluin koululaisten ruokahuollon ohella täytyy muistaa että osa aikuisväestöstämme on ruoka avun piirissä ja nyt korvaavia ratkaisuja toinen huoleni koskee terveydenhoidon henkilöstön riittävyyttä osa henkilöstöstämme on palaamassa kotimaihinsa muun muassa viroon osa on sairastunut osa joudutaan uudelleenkouluttamaan tehohoidon tarpeisiin omaiset ja hoivakotien ulkopuoliset toimijat jotka ovat vanhustenhoidossa auttaneet ja kuntouttaneet on tartuntariskin vuoksi rajattu pois meidän tulisi pian rekrytoida vapaaehtoisia esimerkiksi nuoria ja varusmiehiä avuksi vanhustenhoitoon jotta turvaamme hoitohenkilökuntamme jaksamisen viruksen vaikutusajan mahdollisesti venyessä pitkäksikin minulla on vahva luottamus että vaikeassa tilanteessa toimimme yhteisen edun hyväksi ja huolehdimme ensin heikoimmista
arvoisa puhemies koen erittäin tärkeänä että myös aikoina kansalaisten toimiva arki ja toimeentulo taataan kouluja nyt suljetaan ja lapset kehotetaan hoitamaan kotona kun toiset voivat jatkaa tästä huolimatta työntekoa etänä joutuvat kuitenkin toiset vanhemmat jäämään pois töistään lastenhoidon takia ja kuten tiedämme monelle pienituloiselle tämä on erittäin vaikeaa on tärkeä selvittää viipymättä saako vanhempi tässä tilanteessa tartuntatautilain mukaista korvausta vai miten perheen toimeentulo turvataan joka tapauksessa huoli jokapäiväisestä toimeentulosta painaa ihmisten mieltä kuten huoli mahdollisesta omasta tai läheisen sairastumisestakin arvoisa puhemies todella vaikeassa tilanteessa ovat tällä hetkellä myös yksinyrittäjät ja nollatuntisopimuksella työskentelevät henkilöt epävarmuus on heille pahin tila meidän tulee mahdollisimman pian yhdessä löytää ratkaisu heidän tilanteeseensa ja turvata heidän asemansa poikkeustila ei saa johtaa siihen että ulosottojen määrä kasvaa ja leipäjonot pitenevät vaan meidän tulee pitää huoli siitä että taloudellisen ja muun avun tarpeessa olevat sitä myös saavat ruoka avun perillepääsy on myös turvattava olen varma että tästäkin tilanteesta selviämme solidaarisuudella ja yhteistyöllä

arvoisa puhemies koronaviruspandemia on vakava asia ja on ihan selvää että koko eduskunta yhdessä tekee kaikkensa sen asian hyväksi että saadaan vähennettyä tämän epidemian leviämistä ja hallitus saa kaiken tukensa siihen mitä se tämän hyväksi tekee olisin halunnut ministereiltä kysyä kun täällä on kaksi ministeriä paikalla kiitos teille siitä että olette vielä tänne puolenyön jälkeen tulleet meitä kuulemaan tästä huoltovarmuudesta uutisten mukaan suomella on kahdeksankymmenen prosentin omavaraisuusaste ja ruotsissa on viidenkymmenen prosentin ja sieltä kuulemani mukaan on jo kyselty suomesta jotain apuja mitä kaikkia apuja suomesta on pyydetty muuta kuin mahdollisesti ruokaa halutaan kohta ostaa sitten toisekseen kun euroopan unionissa tehtiin eilen päätös että euroopan unionista ei saa viedä suojavarusteita pois unionin maiden ulkopuolelle niin mitenkäs suomen hallitus nyt suhtautuu siihen kun suomalaiset yritykset kuitenkin vievät näitä suojavarusteita kasvosuojaimia esimerkiksi tällä hetkellä eri maihin kuten italiaan

että tullaanko nämä nytten pitämään täällä omassa maassa näistä kasvosuojaimista olisin sen verran halunnut vielä sanoa että yhdysvaltain tautikeskus cdc on kertonut kotisivuillaan että hengityssuojan käyttö on välttämätöntä ter veydenhuollon työntekijöille ihmisille jotka hoitavat sairasta sukulaista ja niille joilla on koronavirukseen viittaavia oireita esimerkiksi kiinassa taitaa olla joka paikassa pakollista käyttää hengityssuojaimia ja kiinassa tauti onkin saatu pysäytettyä tänään ilmoitettiin oli kaksikymmentäyksi uutta tartuntaa joten aika vähän niin suuressa maassa arvoisa ministeri onko näistä yhdessä muiden toimien kanssa hyötyä ja onko niitä mahdollisuus myös riskiryhmässä olevien kansalaisten hankkia koska tällä hetkellä myydään eioota joka paikassa että ne henkilöt joilla on suuri riski sairastua voisivat vaikka omatoimisesti hankkia tällaisia n yhdeksänkymmentäviisi hengityssuojaimia jotka vähentävät koronaviruksen leviämismahdollisuuksia

arvoisa herra puhemies toivon sydämestäni että se yhteistunto joka koettelemuksissamme on meitä pystyssä pitänyt yhä lujittuisi sillä siitä riippuu kansamme menestys ja tulevaisuus näin presidentti kallio totesi kun talvisota päättyi korona maailmanlaajuinen eurooppalainen ja suomalainen kriisi opettaa meille nöyryyttä ja ihmisen pienuutta emme hallitse kaikkea sitä mitä ympärillämme tapahtuu monessa kirkossa ja kodissa on rukoiltu viime päivinä isänmaan lähimmäisten ja päättäjien puolesta hallituksen toimet suojaavat kaikkein heikoimpia haluamme suojella elämää koulunkäynnin siirtyminen koulutiloista etäopetukseen vaikuttaa laajasti on tärkeää puhua lasten ja nuorten kanssa siitä miksi rajoitamme elämää valmiuslain käyttöönotto varmistaa muun muassa sen että kaikki koulutuksenjärjestäjät voivat siirtyä joustavasti lähiopetuksesta etäopetukseen rahoituksen vaarantumatta saamme tästä kaiken kaikkiaan arvokasta kokemusta

tämän lain käyttöönotto rajoittaa merkittävästi perusoikeuksiamme ja hankaloittaa elämäämme lieveilmiöt ja perheiden vaikeudet voivat pahentua poikkeavissa oloissa joten myös sosiaalihuollon toimintakyky ja perheiden tuki tulee turvata arvoisa puhemies uhka on myös mahdollisuus maailma ei palaa entiselleen samalla kun ratkomme haasteita meidän tulee tähytä myös tulevaan ja kaiken kaikkiaan yhdessä onnistumme jospa ihmiset nyt löytävät toisensa uudelleen

arvoisa puhemies valmiuslain myötä otetaan järeämmät keinot käyttöön koronaviruksen leviämisen taltuttamiseksi myös suomessa se on hyvä asia hallitus vihdoin mutta tällä on seurauksia jotka on ratkaistava yhdessä tärkeintä on estää koronakuolemat vanhukset ja ovat suurimmassa vaarassa tietenkin erityisen tärkeää on terveydenhoitohenkilökunnan pelastustyöntekijöiden poliisin kaupan opettajien ja ja siivoojien turvaaminen kaikki yritykset ovat nyt kovilla etenkin pienet ja keskisuuret yritykset ja myös toiminimellä toimivat tukipaketti on tulossa mutta riittääkö se jaettavaksi kaikille pienimmillekin epäilen että tämä ei vielä riitä ja ja mitä tekevät pankit ja verottaja tulevatko vastaan yrittäjät ovat ehdottaneet että valtion pitäisi ottaa hoidettavakseen työnantajien ja yrittäjien sosiaali ja eläkemaksut määräajaksi mitä mieltä olette siitä nostan myös esille ulosotossa olevat maksuhäiriömerkinnän omaavat ylivelkaantuneet ihmiset heitä on yli puoli miljoonaa tällä hetkellä maksusuunnitelmat on tehty monella on työpaikka työpaikka voi nyt mennä ja jo yt neuvottelut käynnissä mitä tapahtuu heidän kohdallaan he ovat todella hermostuneita ja ottavat paljon yhteyksiä muistamme myös luvun laman järkyttävän ajan ja sen jälkeisen ajan vieläkin ihmiset kantavat näitä vastuita sitten vielä huoltovarmuus jonka niikkokin otti esille ruoantuotannon omavaraisuus vihdoin toivottavasti ymmärretään kuinka tärkeästä asiasta puhumme ruotsi on vain viisikymmentä prosenttisesti omavarainen suomi kahdeksankymmentä prosenttisesti ja he ovat ottaneet meihin yhteyttä he

haavisto aloittaa
arvoisa puhemies kiitos hyvistä puheenvuoroista puutun oikeastaan vain näihin huoltovarmuuskysymyksiin joihin edustaja savola niikko ja elomaa omissa puheenvuoroissaan puuttuivat on ensinnäkin totta että suomessa on poikkeuksellisen vahva omavaraisuus ja huoltovarmuusajattelu joka johtuu meidän meidän hyvin kriisitietoisesta ajattelustamme mukaan lukien puolustuskysymykset ja tämä tietysti helpottaa tällaisessa tilanteessa se sisältää myös tietyn määrän lääkevarastoja ja ja tätähän on nyt tämänkin päivän päätöksissä vielä vahvistettu että täältä ei lähde lähde sellaista lääkemateriaalia jota itse tarvitsemme näissä yhteyksissä nyt on erittäin tärkeää myös samalla että osa huoltovarmuuttamme on se että rajat pidetään auki tavaraliikenteelle eli yhtä lailla itään kuin etelään kuin länteenkin voidaan jatkuvasti tavaroita ja tuotteita kuljettaa ja huoltovarmuuttamme on tietysti myöskin se että meidän omassa tuotannossamme muun muassa elintarviketeollisuudessa työntekijät voivat jatkaa työskentelyään ja ja hallituksen ratkaisut ovat tukeneet sitä muun muassa näiden päivähoitopaikkojen osalta että näin näin voidaan tehdä näillä kriittisillä aloilla kaikki nämä ovat osa sitä että yhteiskunta pyörisi mahdollisimman hyvin ja sanon vain vielä pienenä lisänä tästä yritystoiminnan tukemisesta jonka edustaja elomaa otti erityisesti esille valtiovarainministeri kulmuni esitteli jo maanantaina näitä alustavia ajatuksia tästä paketista ja ne varmasti tässä täsmentyvät mitkä alat ja mitkä toiminnot tätä tukea erityisesti juuri tarvitsevat mutta tämä on ollut hallituksen huolena alusta asti ja ja myöskin näihin tullaan reagoimaan
arvoisa puhemies paljon on varmasti kysymyksiä jotka vielä ovat sellaisia että niihin ei ole annettu vastauksia kokonaisuudessa on monta osaa ja käytännössä vielä tulevinakin päivinä saatamme olla tilanteessa jossa tämänpäiväisiä päätöksiä sitten viedään täytäntöön erityisin eri ministeriöistä lähtevin ohjeistuksin huomenna okmn osalta ministerit kertovat sen alueen linjauksista sen jälkeen kun valmiuslaki eduskunnassa hyväksytään ne yksityiskohdat täsmentyvät huomenna myös sosiaali ja terveydenhuollon puolella on tosiasiassa paljon yksityiskohtia joista on evästettävä ja varmasti yksi isoimmista paineista on se millä tavalla me järjestämme ikäihmisten olosuhteet kun valtioneuvosto on linjannut hyvin selvästi että yli seitsemänkymmentä vuotiaita suojellaksemme olemme hyvin uudessa tilanteessa ja ikäihmiset ovat ainakin toivon ottaneet hyvin tosissaan sen että heidän suojelemisekseen on paras nyt välttää tosiasiassa niitä kontakteja tältä osin valmiuslain jälkeen meillä tarjoutuu mahdollisuus siihen että sosiaali ja terveydenhuollon henkilökunta myös niiltä alueilta eivät nyt esimerkiksi kiireettömän hoidon osalta enää jatka niissä tehtävissä joita he nyt tekevät voi olla käytössä laajasti silloin koko se kokonaisuus miten tehostettu palveluasuminen miten käytännössä kotihoito muu palveluasuminen järjestetään ja erityisesti ne ikäihmiset jotka pärjäävät vielä ja jotka eivät ole kunnan sosiaalipalveluiden piirissä mutta jotka saattavat tarvita tukea sen takia että lähiomaisia ei ole siltä osin tämä kokonaisuus on on iso mutta me tulemme ohjeistamaan hyvin nopeasti mitä tämä tarkoittaa ensinnäkin kunnille palveluiden järjestäjänä mutta myös yksilökohtaisesti ihmisille tartuntatautilain korvausta selvitetään tällä hetkellä ja siitä tullaan julkisuuteen edustaja niikko kysyi suojaimista ja tänään on tehty tässä kokonaisuudessa myös siitä päätöksiä eli käytännössä annettu erikseen tänään käyttöönottoasetus joka lähtee siitä että

arvoisa herra puhemies moni suomalainen on havahtunut epätietoisuuteen tulevasta koronaviruksen koronaviruksen takia maatamme kohtaavat poikkeusolot suomen kansalta kysytään nyt kestävyyttä monessa suhteessa me suomalaiset olemme sisukasta kansaa uskon että suurin osa ottaa valmiuslain vastaan ymmärtäen sen välttämättömyyden vanhempien isovanhempien tai muiden läheisten tila huolettaa nyt useita meistä moni on tänään varmasti pohtinut perheensä puolesta kuinka me selviämme tuleva huolettaa ja pelottaa meidän on tehtävä kaikkemme että näinä poikkeuksellisina aikoina ketään ei jätetä yksin yhdessä olemme vahvempia
nyt on se hetki kun suomalaiset joustavat jaksavat tekevät ja malttavat tämän kaiken me teemme jotta voisimme parhaiten suojella toisiamme ja erityisesti riskiryhmiä nyt on aika tehdä hieman enemmän kuin vähemmän

mutta nämä poikkeukselliset ajat iskevät myös aivan erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tavallisiin suomalaisiin työtä tekeviin ihmisiin edessä on taantuma tarvitsemme politiikkatoimia yritysten rahoituksen varmistamiseksi sekä talouden elvyttämiseksi voimme myös itse vaikuttaa siihen että talous pyörii että yhteiskunta toimii ja yritysten ja yrittäjien palveluilla on kysyntää näinä poikkeuksellisina aikoina on helppoa huomata se minkä muutoin saattaa kokea itsestäänselvyytenä lähimmäisten tuen yhteisöllisyyden ystävät ja perheen mutta tiedän että me yhdessä teemme kaikkemme että isänmaa selviää ja isänmaa toden totta selviää tämän yli

arvoisa herra puhemies olemme tänään tilanteessa jollaista harva on uskonut eteemme koskaan tulevan kansakuntaamme uhkaavat kriisit ovat muuttaneet muotoaan viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja pitkä rauhanaika on antanut meidän tuudittautua hiukan vääränlaiseenkin turvallisuudentunteeseen sen vuoksi valmiuslain käyttöönotto ja rajut toimet koronakriisistä selviämiseksi herättävät ymmärrettävästi huolta suojellaksemme läheisiämme on tilanne otettava vakavasti ja siihen on yhdessä sopeuduttava tulevat viikot tuskin ovat helppoja yhdellekään suomalaiselle perheiden arjen järjestelyt muuttuvat radikaalisti monien toimeentulo on uhattuna ja yhä useampi on jäänyt vaille työtä tässä vaiheessa yritykset puolestaan kamppailevat konkurssiaaltoa vastaan samaan aikaan terveydenhuollossa työskentelee äärimmilleen vedettyä henkilöstöä jonka panos on maallemme tärkeämpi kuin koskaan asiat eivät aina etene suunnitellusti ja korona testaa kansakuntamme kestävyyttä sekä yhtenäisyyttä meiltä jokaiselta vaaditaan nyt paineensietokykyä ymmärrystä ja kykyä sietää epämukavuutta tässä vaiheessa on vielä epäselvää kuinka tiukkoihin toimenpiteisiin koronan vuoksi vielä joudumme mutta osoittamalla tilanteen vaatimaa yhtenäisyyttä selviämme kansana tästäkin arvoisa puhemies maamme on varautunut poikkeusoloihin ja nyt varautumisen toimivuus nähdään käytännössä ja tilanteesta otetaan myös opiksi suomalaisella sisulla pitää poikkeusoloissakin yhteiskunnan olennaisimmat toiminnot turvattuina terveydenhuollon pelastustoimen poliisin rajavalvonnan ja esimerkiksi alkutuotannon turvaaminen on äärimmäisen tärkeää pidetään yhdessä huolta suomalaisista

arvoisa puhemies elämme poikkeuksellisia aikoja ja olemme sodan jälkeen ensimmäistä kertaa ottamassa käyttöön valmiuslakia koronaviruksen synnyttämän uhan selättämiseksi kunnat ovat tässä varautumisessa ja ja toimissa avainasemassa ne ovat osaavia ja hyvin varautuneita moni kunta on jo tehnyt reippaita toimia koronan leviämisen ehkäisemiseksi niin terveydenhuollossa kuin muun muassa etäopetusjärjestelyissä kiitos suomen kaupungeille ja kunnille tästä esimerkillisestä työstä kiitos myös hoitajille lääkäreille opettajille ja kaikille niille ammattiryhmille jotka ovat kunnissa tehneet töitä väsymättä viime vuorokaudet samoin moni kunta on jo tehnyt päätöksiä turvatakseen päätöksenteon poikkeusoloissa eli saattanut häiriötilanteiden aikaiset johtamisjärjestelyt kuntoon ja sähköiset päätöksentekomenettelyt myöskin kuntien tilannetta olisi auttanut se jos kuntien hallintoa koskeva olisi myöskin otettu mukaan tähän asetukseen mutta jostakin syystä sitä ei nyt tähän ole päädytty ottamaan mukaan on erittäin tärkeää tehdä jatkossakin valmisteluja tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa kriittisten palvelujen turvaamiseksi saatetaan tarvita myös uudenlaista joustavuutta resurssien ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi kysymyksiä käytännön järjestelyistä ja tulkinnoista on ilmassa vielä paljon tänään saatiin linjauksia muun muassa esiopetuksesta ja ja kouluruokailusta mutta kysymyksiä liittyy muun muassa edelleen kodeissa asuvien vanhusten hoivan turvaamiseen kysymyksiä liittyy myös kuntien hankintoihin järjestöjen avustuksiin ja laajemminkin muun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen toivon että näitä ratkotaan pikaisesti kriisin talousvaikutukset kuntiin tulevat vastaan pitkällä aikavälillä menojen kasvun tulojen romahtamisen ja uusista velvoitteista selviämisen muodossa ja niihin on aikanaan haettava vastauksia mutta juuri nyt kiireisintä on ihmisten terveyden turvaaminen taistelussa koronaa vastaan olemme vahvimmillamme kun toimimme yhdessä nyt on välittämisen aika ja on ollut hienoa seurata tänään tämän salin keskustelua ja

arvoisa puhemies korona on keskuudessamme ainakin vakavana uhkana ja se on viime viikkoina pitänyt myös istuntosalin lehterit tavanomaista tyhjempinä muulloinkin kuin näin yöaikaan en ole ehkä koskaan eduskunnassa yhden päivän aikana kuullut niin usein sanoja yhdessä ja yhdessä selviämme toimimme yhdessä jotta pääsisimme mahdollisimman vähin vaurioin normaalitilaan tilanne on vakava valmiuslain asettaminen on äärimmäisen poikkeuksellista mutta näillä tiedoin tarpeellista nyt on tärkeää että me jokainen noudatamme viranomaisten ohjeita arvoisa puhemies konkreettista tukea tarvitsevat nyt erityisesti lapset nuoret perheet sairaat köyhät ikäihmiset kuulimme jo äsken ministeriltä vanhustenhoidon ja tuen tilanteesta ja haluaisin kysyä sitä miten turvaamme lapsiperheiden jaksamisen tässä poikkeustilanteessa arvoisa puhemies yksituumaiset päätöksemme osoittavat sen että me haluamme pitää huolta kaikkein hauraimmista se ole pieni vaan valtavan arvokas asia jossa olemme ihmisyyden ytimessä toteuttamassa lähimmäisenrakkautta hoitamassa yhteisiä asioita antamassa omastamme autuaampi on antaa kuin ottaa tänään puheenvuoroissa on muisteltu talvisodan päättymistä josta kerrottiin radiossa kolmastoista maaliskuuta kahdeksankymmentä vuotta sitten tämän jälkeen lähetyksessä kuultiin virsi suomalainen rukous tässä virsikirjamme virressä rukoillaan siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs alati synnyinmaalle siipies suoja suo

arvoisa puhemies en oikein tiedä miten tämän muotoilisi mutta haluaisin korostaa kuinka tärkeää yritysten tukeminen etenkin pk sektorin yritysten tukeminen olisi ja sitä myöten palkansaajien koska tilanne on se että jos tällä hetkellä ei saada yrityksiä riittävästi tuettua niin konkurssiaallon myötä ja kaikkien taustajuttujen jälkeen tulee käymään todennäköisesti pahimmillaan niin että meillä itsemurhia tulee tapahtumaan enemmän kuin mitä meillä kuolee koronan aiheuttamaan tautiin henkilökohtaisesti nämä päivät ovat olleet vähän ehkä naamastakin joku on huomannut vähän rankkoja johtuen siitä että tulee väkisin mieleen viiden vuoden takaiset mietinnät ja se mitä silloin oman yritykseni kanssa samassa tilanteessa jouduin kokemaan sen takia olen ehdottomasti kaikkien edustajien käytettävissä kaksikymmentäneljä kautta seitsemässä niissä asioissa joissa puhutaan pääsääntöisesti vaikka kuljetusalasta tai ympäristöalasta kierrätysalasta yritysten mahdollisesti tukemisesta koska siellä on paljon asioita mitkä eivät varsinaisesti tulisi maksamaankaan yhteiskunnalle mitään vaan on lähinnä kaikennäköisten asetusten ja säädösten hieman viilaamista toiseen suuntaan ettei tarvitse oikeastaan niin paljon työntää rahaa tämä sama homma tulee vielä sitten näkymään takautuvasti ulosotossa olevien tuskana koska niiden jotka ovat ulosotossa jo valmiiksi tuska tulee vain entisestään lisääntymään ja ulosoton kaikennäköisiin juttuihin pitäisi saada helpotusta koska tiedetään että meidän ulosottoasiakkaittemme tulee moninkertaistumaan

arvoisa puhemies terveys ensin talous sakkaa siitähän nyt on kysymys valmiuslain käyttöönotto on tässä tilanteessa välttämätöntä mutta kun on valtaa on myös vastuuta koska edessä olevan poikkeusajan pituutta ei voida nyt tarkkaan tietää pitää kansalaiset saada vakuuttuneiksi suomen huoltovarmuudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä huoltovarmuuden toimivuus on seuraavien viikkojen avainkysymyksiä rajojen sulkeutuessa yritykset ovat jo nyt vaikeuksissa kun teollisuus ei saa käyttöönsä tarvittavia komponentteja ja tuotanto takkuaa myös energiantuotannon ja sen omavaraisuuden turvaaminen kaikissa tilanteissa on tärkeää suomen kaikkien kotien näkökulmasta keskeiseen asemaan nousee elintarvikehuolto sen tiimoilta on kaupoissa ollut erikoisia ja värikkäitäkin piirteitä jopa hamstraamista jotta ylilyönneiltä vältyttäisiin tulee myös hallituksen nyt vahvistaa tietoa että kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan ruoan riittävyydestä arvoisa puhemies jotta näin on myös kriisin mahdollisesti pitkittyessä on tärkeää että suomalaisilla maatiloilla voidaan keskittyä täysipainoisesti ruuan tuottamiseen suomalaisille tähän tarvitaan toimenpiteitä esimerkiksi lomituksen toimivuuden varmistamiseen elintarviketeollisuuden edellytykset on turvattava kaikissa olosuhteissa tämä asia puhuttaa tosiaankin myös naapurimaassa ruotsissa jonka omavaraisuuslaskelmat eivät mitä ilmeisimmin ole kaikilta osin kunnossa kaiken kaikkiaan elämme nyt oudossa tilanteessa nyt tarvitaan kansallista yhtenäisyyttä ja kykyä päätöksiin ja niitä meidän tulee olla valmiita tekemään myös jatkossa

arvoisa puhemies mitä eduskunta ja hallitus voivat tehdä

ja palkansaajien toimeentulo turvataan palkat ja laskut on maksettava meidän on tehtävä kaikkemme eikä ainoastaan tämän talon vaan yhtä lailla jokaisen suomalaisen jotta löydämme yhdessä ne ratkaisut joilla voimme ennen kaikkea lievittää tilanteen niin taloudellisia kuin terveydellisiä haittoja sitä silmällä pitäen valtioneuvosto päätti että maassamme vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot tämän lisäksi olemme saamassa käsittelyyn lisätalousarvion valmiuslain poikkeusajat kestävät aikansa mutta koronan seuraukset ovat paljon pidemmät edessämme on monelta osin tuntematon meillä ei ole edes täyttä varmuutta siitä mitä tämä valmiuslainsäädäntö käytännössä tarkoittaa ja mihin se tulee johtamaan herra puhemies suomi on samassa tilanteessa kuin muut maailman maat joudumme tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa terveys ja turvallisuus vaativat yhtenäisyyttä niin täällä koti suomessa kuin muualla euroopassa meillä hallitus ja oppositio ovat siihen yhdessä pystyneet ja uskon että niin pystyvät myöskin kaikki suomalaiset arvoisa puhemies valtiovalta suomessa kuuluu kansalle ja sitä edustaa tänne valtiopäiville kokoontunut eduskunta te hallitus olette toimineet tässä tehtävässänne esimerkillisesti nyt on meidän vuoromme toimia eduskunta arvioi tämän yön ja huomisen päivän aikana asetusten sisällöt ja päättää jääkö asetus voimaan ja miltä osin toivon teille arvoisa hallitus voimia ja viisautta uskon että teillä on koko eduskunnan tuki sillä kriisissä johtajat tunnetaan

arvoisa herra puhemies tilanne on meille kaikille uusi suomi elää nyt poikkeusoloissa tässä tilanteessa tarvitsemme kansallista yhtenäisyyttä hallitus julkaisi eilen rauhanajan oloissa koronakriisin vuoksi poikkeuksellisen kovia toimia mitkä ovat hyvin kannatettavia tärkeintä on että pystymme varmistamaan terveydenhuoltojärjestelmämme toimintakyvyn ja sitä kautta ihmisten varsinkin riskiryhmiin kuuluvien terveyden ja hoidon saatavuuden koko maailmantalous on joutunut koronatilanteen vuoksi ennennäkemättömään tilanteeseen on hyvin todennäköistä että suomen talous on syöksynyt maailmanlaajuiseen lamaan jo nyt miltei yhdeksänkymmentä prosenttia yrityksistä odottaa koronakriisin heikentävän toimintaansa jokainen kulunut päivä tukaloittaa yritysten tilannetta entisestään näiden yritysten takana on aina ihmisiä moni yritys on akuutin likviditeettikriisin edessä taloudellisen kriisin seurauksena moni yritys joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä erityisen vaikea tilanne on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä hallituksen on yhdessä opposition kanssa etsittävä ne keinot joilla helpotetaan niin ihmisten kuin yritysten selviytymistä koronakriisistä etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin ei tarkoita kaiken lopettamista ja kaikesta luopumista nyt on hyvä hetki tukea lähiyrittäjiä tilata ruokaa suoraan kotiin tai ostaa kotimaisesta verkkokaupasta ja näin ollen pitää talouden rattaita liikkeellä täytyy kuitenkin muistaa ettei kaikilla ole mahdollisuutta tilata ruokaa ravintoloista kun rahat eivät riitä edes kaupasta ostettavaan ruokaan tällaisina hyvin epätavallisina aikoina konkretisoituu näkyvästi se miten tärkeä paikka koulu on monille lapsille se on se ainoa paikka mistä saa päivän lämpimän aterian tämänkaltaisiin ongelmiin on löydyttävä apua ja ymmärrystä kunnilta sekä valtiolta nopeasti valtio on tällaisella hyvin epätavallisella hetkellä se taho joka voi velkaantua pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei siihen ole varaa ja siksi toimien niin yritysten kuin perheiden auttamiseksi on oltava riittävän suuria ja vaikuttavia nyt on aika unohtaa itsekkyys yhdessä ja vain yhdessä me selviämme

arvoisa herra puhemies tilanne on poikkeuksellisen vakava on kiitoksen arvoista että maamme hallitus on tasavallan presidentti sauli niinistön kanssa ottanut kovimmat keinot valmiuslakia myöden käyttöön näille toimille eduskunta on antanut tänään vahvan täyden tuen ja ymmärryksen ensisijaista on nyt saada saada koronaviruksen leviämistä hidastettua terveydenhoitomme ansaitsee suuren kiitoksen mutta tarvitsee myös aikaa selvitä poikkeuksellisesta tilanteesta pidetään yhdessä huolta että terveydenhoitojärjestelmämme kestää ja sen työntekijät jaksavat ja pärjäävät myös monet ikäihmiset ovat huolissaan ja myös heidän läheisensä ovat huolissaan kannustan kuntia nyt ottamaan käyttöön laajennetut kotipalvelut niin että yli seitsemänkymmentä vuotiaat saavat tarvitsemansa avun ja tuen tässä voidaan hyvin käyttää myös seurakuntia ja sprää ja muita apuna muistaen kuitenkin huolellisuus tartuntavaaran kanssa ikäihmisten pitää tuntea ja myös tietää että heistä välitetään ja pidetään huolta moni perhe on myös huolissaan pärjääkö pieni alakoululainen yksin kotona etäopetuksessa vanhemmat eivät välttämättä voi jäädä pois töistä perheiden talous ei monillakaan sitä kestä meillä pitää yhteiskuntana olla tähänkin vastaus perheiden toimeentulo pitää pystyä turvaamaan myös silloin kun lapset tarvitsevat äitiä ja isää kodissa työpäivienkin aikana arvoisa puhemies monet työntekijät ovat tukalassa paikassa moni on jo saanut lomautuspäätöksen kysymys kuuluu miten perhe hoitaa pakolliset maksut ensi kuussa ja myös yritykset parturi kampaajien kahviloiden ja monien muiden kassavirta on jo loppunut meidän tulee löytää keinot auttaa näitä yli tämän vaikean ajan näille yrityksille ei ole vielä juurikaan osoitettu sellaisia keinoja jotka heitä auttaisivat huolehditaan myös että oma ruuantuotanto kestää se on huoltovarmuutemme kivijalka arvoisa puhemies nyt meidän pitää tehdä yhdessä luoda uskoa yhdessä ja olla vahvoja yhdessä kaveria ei pidä nytkään jättää

arvoisa puhemies tässä keskustelussa koronasta näin yhdeltä yölläkin on käynyt selväksi tilannekuva ja se että olosuhteet ovat vaikeat nyt puhumme henkeen kohdistuvasta laajasta riskistä jollaista kukaan meistä ei haluaisi tässä eduskunnassa kohdata kysymys on riskissä olevien hengen ja terveyden suojelemisesta ja terveydenhoidon kantokyvyn turvaamisesta työntekijöiden jaksamisesta tässä poikkeustilanteessa puolessa päivässä turvallisuudesta tuli tärkein arvo suomessa monelle sukupolvelle suomessa tämä tapahtui ensimmäisen kerran koronavirus on musta joutsen ja on nyt jo selvää että sillä on valtava vaikutus joka ymmärretään vasta tulevina vuosina hallitus esittää laajoja rajoitustoimenpiteitä joiden seurauksena lisätään resursseja rajoitetaan ihmisten kokoontumista ja suljetaan rajoja linjausten mukaan myös päiväkotien ja koulujen tilat suljetaan koulunkäynti jatkuu mutta opetusta varten ei kokoonnuta koulurakennuksiin kuin vain näissä luetelluissa poikkeustilanteissa koulujen kohdalla kyse on digiloikasta yhdessä yössä poikkeukselliset keinot oppia tehdä töitä pyörittää yritystä ja liikkua on nyt kaivettava esiin ja perheiden vastuu korostuu tässä uudessa arjessa sekä omaehtoista varautumista että valtion poikkeukselliset toimet kuitenkin tarvitaan hätä on inhimillinen ja taloudellinen kuten keskustelustakin on käynyt ilmi päällimmäisenä talouden tuska kuuluu pieniltä tai keskisuurilta yrittäjiltä ja olen erittäin huolissani kotitalouksien velkaantumisesta tässä tilanteessa

tulee huolehtia siitä ettei aseta ketään riskiryhmään kuuluvaa läsnäolollaan vaaraan tai ole muille vaaraksi tilanne on poikkeuksellinen ja vaatii poikkeuksellisia

arvoisa puhemies vaikka hallitukselta meni liian pitkä aika reagoida niiden toimenpiteiden tekemisessä joita whon ja euroopan tartuntatautiviraston terveysasiantuntijat ovat edellyttäneet ja joita olemme oppositiosta vaatineet olemme kiitollisia että hallitus on alkanut vihdoin toimia tilanteen vaatimalla vakavuudella hallitus saa valmiuslain puitteissa täyden tuen yhtä kokonaisuutta lukuun ottamatta olette hallituksena tänään todenneet että vaikka raja laitetaan kiinni poikkeusolosuhteissa omilta kansalaisiltamme turvapaikkahakemuksia ruotsista otetaan siitä huolimatta vastaan siirtolaismiehet saavat siis edelleen vapaamatkustaa ruotsin ja suomen välillä tämä ei istu suomalaisten oikeustajuun eivätkä nämä reissailijat ole avun tarpeessa sen sijaan hallituksen tulee keskittyä oman maan kansalaistensa auttamiseen ja erityisesti niiden jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa olen saanut jo useita viestejä vähävaraisilta ihmisiltä joihin yhteiskunnan poikkeustila tulee iskemään lujaa toimia ja helpotuksia tarvitaan nopeasti ihan vain mainitakseni esimerkiksi ulosotossa olevat yli puoli miljoonaa suomalaista tai yrittäjät leipäjonot eivät tule loppumaan vaan kasvamaan ja nyt tähän joukkoon saattavat joutua myös perheet joilta kaatuu toimeentulo alta arvoisa hallitus jo nyt moni ruoka avun toimittaja on keskeyttänyt avun antamisen kymmenen hengen rajoitusohjeistuksen vuoksi tämä sääntöhän on aivan oikein asetettu massojen kokoontumisen estämiseksi mutta sen tarkoitus on välttää ihmisten tarpeetonta pakkaantumista fyysisesti pieneen tilaan tartuntariskin minimoimiseksi ruoka apua on kuitenkin mahdollista antaa ulkotiloissa niin että ohjaajat katsovat että jonot muodostetaan turvavälejä noudattaen pyydän että hallitus mahdollistaa tämän ja ohjeistaa ruoka aputoimijoita jotta tämä apu voidaan kriisitilanteessa kansalaisillemme antaa hallitus ja suomalaiset varaudutaan enemmän ja tuetaan toisiamme enemmän se antakoon toisille joka voi ja toisaalta se käyköön naapurin puolesta kaupassa joka ei ole riskiryhmää jokainen pitäköön yhteyttä lähimmäisiinsä nyt enemmän kuin koskaan

puhemies minusta oli hyvä että edustaja tynkkynen käytti tämän puheenvuoron sen takia että eduskunnan tasolla meidän täytyy katsoa hiukan taaksepäin niin että me näemme mistä me lähdimme liikkeelle kun koronavirusepidemia alkoi maailmalla niin suomi oli muutamassa päivässä heti mukana siinä että tämä tuntematon tauti pyrittiin mahdollisimman hyvin tunnistamaan kaiken sen tiedon valossa mikä oli käytettävissä ja siltä osin viranomaiset toimivat heti tämä tieto

että kiinassa oli alkanut tällainen epidemia tuli hyvin varhaisessa vaiheessa myös meille sen johdosta suomessa infektiolääkärit aivan heti alkuun ohjeistettiin kaikesta siitä mitä tuleman pitää se johti siihen että se missä susomi pystyi näyttämään todellisen taitonsa oli se että nämä tartuntaketjut eivät alkuun hajonneet vaan ne ovat pysyneet kasassa tämä on nimenomaan se minkä takia olemme erilaisessa asemassa kuin moni muu maa nämä ovat niitä rajoitustoimien ensimmäisiä keskeisiä tehtäviä ja suomi varmasti meni sokkiin siitä kaikesta mitä tässä maassa infektiolääkäreiden johdolla tehtiin suojeltiin eristettiin niitä jotka olivat tartunnan saaneet eli eristykseen ja toiset altistuneet laitettiin karanteeniin näitä vakavia päätöksiä tehtiin myöskin koululaisten osalta eri työpaikkojen osalta ja tässä on se viisaus että me lähdimme todella systemaattisesti tätä tekemään

että kaikki ketjut eivät ole enää kasassa monilla muilla suomen alueilla ollaan vielä neitseellisemmällä maastolla ja siellä on ehdottomasti tehtävä tätä jäljitystä ja pidettävä nämä ketjut kasassa myöskin haluan sanoa vielä puhemies kun tämä on näin tärkeä asia

pidetään siitä kiinni että kaksi viikkoa ollaan karanteenissa tai karanteeninomaisissa olosuhteissa kun tullaan ulkomailta ja tämä viimetorstainen paketti yksistään on vähentänyt tartuntariskiä melkoisesti kun sitä on nyt jo mallinnettu tältä osin viime viikolla tulivat viimeiset päätökset jotka voidaan tehdä näillä nykylaeilla ja nyt ollaan tilanteessa että torstai iltana saatiin aikaan parlamentaarinen sopimus siitä että pystyttiin ottamaan valmiuslaki käyttöön jolloin on rakennettu iso paketti lisää näitä toimia jotta kantokyky

arvoisa puhemies voisin lyhyesti vastata tähän edustaja tynkkysen huomioon tästä millä tavalla nämä rajat suljetaan tähänhän on käytetty rajavartiolain kuudennentoista pykälän mahdollisuuksia siellä mainitaan tämä kansainvälinen suojelu sitä lakia ei voi miksikään tässä yhteydessä muuttaa mutta siellä mainitaan tämä mahdollisuus rajapaikkojen väliaikaiseen sulkemiseen mutta kuitenkin niin että suomalaisia ei voi myöskään estää maahan tulemasta ja tämä on minusta erittäin tasapainoisesti tällä hetkellä tehty myöskin tavaraliikenne säilyy näillä rajoilla

arvoisa puhemies suomi on kriisinkin keskellä oi keusvaltio ja vakaa demokratia ja se ilmenee esimerkiksi tässä hetkessä kun ylin valtio elimemme eli kansan valitsema eduskunta punnitsee valmiuslain käyttöönottoa perimmäinen tarkoituksemme suojata vanhuksia ja perussairaita ihmisiä eli meidän läheisiämme isovanhempiamme tämän hyvän maan rakentanutta sukupolvea ja kanssaihmisiä joilla ehkä tietämättäänkin on perussairaus joka asettaa heidät suurempaan terveysriskiin koronavirustartuntojen levitessä koska emme tiedä mitä tästä kaikesta seuraa ja mitkä valinnat ovat tarkalleen oikeita on nyt vain toimittava parhaan käytettävissä olevan tiedon ja harkinnan mukaan vakavalla hetkellä me toimimme tässä salissa tänään kansallisen edun nimissä yhtenäisenä ja uskon että se on vahva viesti poikkeuksellisen ja epävarman tilanteen kauneus on yhteisöllisyydessä kriisin keskellä ihmisten suurenmoinen hyvyys tulee esiin siitä on jo esimerkkejä kansalaisjärjestöt yritykset yksittäiset hyväsydämiset ihmiset ovat heränneet yksinäisyys on iso riski hyvinvoinnille ja tuntuu pahalta että moni joutuu kokemaan tämän tilanteen yksin naapuriapu on nyt tärkeää lähimmäisenrakkautta myös soitot läheisille erityisesti ikääntyneille kiitos hoitajille opettajille varhaiskasvattajille siivoojille virkamiehille kaikille jotka venyvät nytkin meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi teidän on tärkeä tietää että eduskunta antaa työllenne suuren arvon jo nyt voidaan valitettavasti melko suurella varmuudella sanoa että kriisillä tulee olemaan pitkäaikaisia seurauksia ja kylmäävät vaikutukset myöskin talouteen näkymissä on nyt lomautusten kierre ja kova huoli työpaikoista ja epävarmuus on suurta nyt on aika tukea yrityksiä sekä meidän kuluttajina että kansallisesti jotta kun sekin päivä koittaa että rajoituksista voidaan luopua meillä on työpaikkoja yrityksiä palveluja ja ihmisillä tulevaisuudenuskoa jäljellä että tästä päästään yli eikä ketään jätetä yksin

arvoisa puhemies olemme täällä vakavan paikan edessä uhkakuva uhkakuva johon pari kuukautta sitten vielä kukaan ei uskonut on totta kiinasta alkunsa saanut uusi koronavirus uhkaa meidän monen muun maailman kansalaisen terveyttä ja tulevaisuutta tätä uhkaa vastaan meidän kaikkien on nyt toimittava nyt ei ole aika politikoida vaan toimia yhdessä siksi hallituksen esitystä valmiuslain käyttöönotosta tulee kannattaa etusijalle on laitettava suomalaisten terveyden turvaaminen arvoisa puhemies vakavaa huolta kannan myös koronapandemian laajemmista vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan terveyden ohella talouden iskut meihin kaikkiin erityisesti yrittäjiin ovat ankarat vetoankin nyt niin hallitukseen kuin kaikkiin talouden keskeisiin vaikuttajiin työmarkkinajärjestöihin ja rahoituslaitoksiin jotta pahimmalta vältytään kokoomus tekee nyt nopealla aikataululla ehdotuksia muun muassa yrittäjien tilanteen helpottamiseksi toivon että niihin myös tartutaan arvoisa puhemies uskon ja luotan että me suomalaiset selviämme tästäkin haasteesta entistä vahvempana niin olemme tehneet aiemmin historiamme vaikeissa paikoissa

arvoisa herra puhemies enpä voinut kuvitella aloittaessani vuosi sitten kansanedustajan työtäni miten vakavan kriisin edessä isänmaamme voisi tällä hetkellä olla valmiuslain käyttöönotto on erittäin järeä toimi jota ei ole käytetty kertaakaan sotiemme jälkeen pidän esitystä valmiuslain käyttöönotosta perusteltuna ja välttämättömänä meidän on tehtävä kaikkemme jotta viruksen leviämistä voidaan ehkäistä ja riskiryhmiin kuuluvia ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita saadaan suojattua taudilta terveys menee nyt kaiken edelle tämä keskustelu osoittaa myös suomen vahvuuden nimittäin yhtenäisyyden poliittisesti mielipiteemme eroavat totta kai tässä salissa mutta kriisin edessä me toimimme yhtenäisesti suomen hyväksi toisiamme tukien ja auttaen tälläkin hetkellä ammattilaiset terveydenhuollossa poliisissa pelastustoimessa tekevät arvokasta työtä ihmisten turvallisuuden ja terveyden eteen myös opettajat ja henkilöstö monella palvelualalla joutuvat venymään äärimmilleen tämän poikkeustilanteen edessä heille kiitos ja suuri arvostus tästä tehdystä työstä herra puhemies koronavirus on ennen kaikkea terveydellinen mutta myös taloudellinen kriisi virus on ollut raju isku monelle yrittäjälle palvelualoilla mutta myös monella muulla toimialalla on erittäin tärkeää että heitä autetaan tässä tilanteessa jotta he pääsevät pahimman vaiheen yli ja ja pääsevät taas sitten jatkamaan työtään tulevaisuudessa hallituksen tukipaketti on tärkeä ensiaskel mutta on selvää että se ei tule riittämään me tulemme auttamaan tukemaan neuvomaan hallitusta kaikin kaikin tavoin jotta kaikki keinot saadaan käyttöön jotta yrittäjät pääsevät tämän pahimman vaiheen eteen sillä suomi on maailman paras maa ja tulee olemaan myös tämän kriisin jälkeen

herra puhemies suomen hallitus otti järeät keinot käyttöön koronaviruksen leviämisen estämiseksi valmiuslain on toimi jollaista ei rauhanajan oloissa ole ennen tarvittu toimet heijastuvat laajasti yhteiskuntaan jokaiseen kansalaiseen se on vahva signaali siitä että tilanne on vakava ja siihen tulee sellaisena suhtautua yhteiskunnan syvin olemus on taata kansalaisten terveys ja turvallisuus toimimme nyt korostetun valppauden ja huolellisuuden keinoin meidän jokaisen on ajateltava kanssaihmisiä ja heidän hyvinvointiaan tavallistakin enemmän samalla huolehdittava itsestämme puhemies suomi on täynnä sankaritekoja niitä tehdään niin päiväkodeissa kouluissa terveydenhuollossa ja lukuisissa lukuisissa muissa paikoissa niitä tekoja tarvitaan nyt kaikkialla olkoot ne lapsiin ikäihmisiin tai yrittäjiin liittyviä tekoja ihmisten puolesta tulevaisuuden puolesta kantaessani ylpeyttä monien suomalaisten väsymättömästä työstä eduskunnan täytyy kaikin keinoin taata ihmisten toimeentulo työpaikat ja yritysten toimintakyky se vaatii rohkeutta tahtoa ja viisautta

arvoisa herra puhemies valmiuslakia ei ole tehty käytettäväksi kevyin perustein mutta se on tehty käytettäväksi kun ihmisten ja yhteiskunnan suojaaminen sitä vaatii nyt tilanne on sellainen eksponentiaalisesti leviävän pandemian edessä on toimittava päättäväisesti ja nopeasti ja nyt niin on toimittu valmiuslailla vahvistetut toimet eivät enää muuta sitä että epidemia tulee pyyhkäisemään tämän maan yli on madaltaa tautipiikkiä ja rajoittaa tartuntojen määrää erityisesti riskiryhmissä tärkein keino siinä on fyysisten kohtaamisten dramaattinen vähentäminen ja on tärkeää että tämä viesti menee kirkkaana ja viipymättä perille kaikille suomalaisille kaikkiin kuntiin kaikkiin yrityksiin vaikka tilanne ei ehkä vielä näytä niin vakavalta niin mitä todennäköisimmin se on sitä pian eristämistoimet ovat ikäviä ja vaikeita mutta lopulta juuri ne pelastavat ihmishenkiä tauti ja sen talousvaikutukset iskevät kaikkiin mutta eivät tasaisesti terveydenhuollon ammattilaisilla on edessään kaikkein raskain työ talousstoppi iskee kenties pahiten pieniin ja keskisuuriin yrittäjiin ja muitakin haavoittuvia ryhmiä ja kovalle kuormitukselle joutuvia ammattilaisia on täällä tuotu jo monesti ansiokkaasti esiin meidän tehtävänämme on tehdä politiikkaa joka jakaa tämän taakan reilusti ja jolla talous sillataan tämän yli myös tässä epäonnistuminen olisi inhimillinen tragedia se on selvää että nyt tarvitaan sisua solidaarisuutta ja sitkeyttä ja luovuuttakin tästäkin selvitään ja tästäkin opitaan ja se yhdessä arvoisa

arvoisa puhemies koronakriisillä tulee olemaan suuret taloudelliset seuraukset kriisi ei ole aiheutunut taloudellisesta järjestelmästä kuten viime finanssikriisin aikana nyt tarvitaan sen vuoksi myös erilaisia toimenpiteitä hallituksen tiedoksi antama viiden miljardin euron paketti sekä suomen pankin kautta tehtävät toimenpiteet ovat hyvin tervetulleita aloitteita on tärkeää että valtio olisi valmis myöntämään takuuksia elinvoimaisille mutta kriisin takia haavoittuneille yrityksille maailma tulee toipumaan koronaviruksesta mutta tarvitaan lainoja tai lainatakauksia joiden avulla päästään yli tulevasta taloudellisesta kriisistä
arvoisa puhemies valmiuslaki antaa vahvat keinot suomelle tässä poikkeuksellisessa tilanteessa koronaepidemian uhatessa sen avulla voidaan turvata riittävä henkilöstö sosiaali ja terveydenhuollon huoltovarmuuden ja turvallisuuden takaamiseksi tähän liittyy myös se että vähennetään ihmisten välisiä kontakteja jotta pystytään suojaamaan riskialttiimpia ihmisiä sen takia koulujen aukioloihin on tehty myöskin rajoituksia ja kouluja suljettu osa lapsista on etäopetuksessa ja tämä haastaa monet perheet uuteen tilanteeseen arjen järjestämiseksi uudella tavalla ja lapsen opetuksen järjestämiseksi kotioloissa kun moni lapsi on jatkossa etäopetuksessa asettaa se haasteen myös lasten oikeuksille kaikkien lasten osalta ei ole itsestäänselvää että kotona on säännöllisesti ruokaa turvaa ja huolenpitoa sosiaalihuollon tarpeita on sekä lapsilla että aikuisilla ja erityisesti

niiden merkitys kasvaa erityisen suureksi silloin meidän on katsottava myös sivulle ja huolehdittava että myös naapurilla menee hyvin vai tarvitseeko hän apua kysyisinkin kun täällä on vielä ministereitä paikalla millä tavalla ministeri kiuru olette ajatellut tämän sosiaalihuollon järjestämisen niin että varmistetaan se että lapsilla on kaikki hyvin ja kiireelliset asiat hoidettua sitten kysyisin ministeri haavistolta kun ulkomailla on edelleen paljon suomalaisia jotka eivät ole saaneet lentoyhteyksiä järjestettyä suomeen miten heidän osaltaan heidän kotiinpääsynsä tullaan jatkossa turvaamaan

arvoisa herra puhemies ottaisin muutaman huomion vielä tässä ministereille ja sitä kautta hallitukselle tällä hetkellä kela kyydeissä on sellainen tilanne että sinne taksiin keräillään useampia vanhuksia esimerkiksi heidän lähtiessään terveyskeskuksiin käymään eli kela kyydeissä pitäisi saada aika nopeastikin mielestäni sellainen tilanne että taksit voisivat ottaa vain sen yhden ainoan asiakkaan sinne koska on vähän haasteellista että riskiryhmä tapaa toistaan taksissa missä kyseinen

huomattavasti helpommin tarttuva sen lisäksi näkisin että voisi olla kaupoissa sellainen tilanne että riskiryhmille olisi oma kaupassakäyntiaika ja ehkä tälle saattaisi olla paras hetki mieluiten aamulla jos esimerkiksi siivous on kaupoissa hoidettu yön aikana niin että esimerkiksi kaikki ovenkahvat ynnä muut on desinfioitu silloin tämä riskiryhmä pääsisi käymään turvallisesti kaupassa koska jokaisella riskiryhmään kuuluvalla ei ole sitä apua että voi joku omainen tai läheinen tai ystävä tai joku muu käydä siellä kaupassa hänen puolestaan kolmantena ottaisin vielä sellaisen pointin eli ravintolat jotka eivät tarjoile ruokaa ruokaa ollenkaan elikkä puhutaan niin sanotusti baareista ja olutpaikoista ja tällaisista näkisin että paikat pitäisi tulla sulkemaan jo siitäkin syystä että monessa tai suurimmassa osassa näistä yrityksistä on pitkään maksettu tällaisten tilanteitten varalta vakuutusta joka siinä kohtaa auttaisi näitä yrittäjiä
arvoisa herra puhemies tuossa aiemmin kerroin huolia joita kansalaisilta on tullut ja niitä varmasti meistä itse kullekin tulee on edelleen enempi avoimia kysymyksiä kuin konkreettisia vastauksia tämä on aivan luonnollista tässä tilanteessa ja ja kannustan hallitusta tähän tiedon levittämiseen kaikilla mahdollisilla keinoilla oli esimerkiksi erinomaista ylen a studiossa kuunnella päivi sillanaukeeta sosiaali ja terveysministeriöstä miten hän vastasi kysymyksiin kertoi niitä kysymyksiä mitkä aika ihan tavallisella suomalaisella ihmisellä tällä hetkellä on mielessä toivotan teille arvoisat ministerit ja koko hallitus voimia tämän poikkeuksellisen ja vaikean tilanteen edessä haluan tähän keskustelun loppupuolelle kun ministereille on vielä puheenvuorot tulossa erityisesti teille arvoisa ulkoministeri pekka haavisto osoittaa kysymyksen näistä kotiuttamisista ja ulkomailla olevien suomalaisten tilanteesta te olette hallituksesta kannustaneet että tulkaa suomeen ja nyt tulee jonkin verran viestiä että milläs tulemme

esimerkiksi espanjassa paljon suomalaisia jotka ovat nyt ehkä kahden viikon kuluttua pääsemässä suomeen onko pohdittu että tällaisissa paikoissa mistä voisi löytyä yksittäisiä matkustajia isompiakin ryhmiä voitaisiin pohtia esimerkiksi kotiutuslentoja tai sain alkuviikosta

neljänkymmenenkahden ihmisen ryhmä ja heidän paluulennot on peruttu asiakaspalvelut ruuhkautuneet ja he eivät tällä hetkellä saa tietoa tässä vain kaksi esimerkkiä uskon että näitä löytyy thaimaasta ja monesta muusta maasta missä on isompia suomalaisryhmiä

arvoisa herra puhemies kuten täällä on tänään paljon keskusteltu koronavirus on on ennen kaikkea terveydellinen kriisi mutta se on mitä mennään sitä enemmän myös taloudellinen kriisi ja sen tulemme myös täällä koti suomessa huomaamaan me tiedämme jo nyt niiden viestien perusteella mitä meille tulee yrittäjiltä kentältä että ravintolat hotellit palvelualojen yrittäjät ovat erittäin suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä mutta yhä enemmän viestejä tulee myös teollisuudesta vientiteollisuuden puolelta tänään muun muassa meyer ilmoitti turussa käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat yt neuvottelut selvää että tämä koronavirusepidemia tulee tulee iskemään erittäin rajusti maailmantalouteen ja sen myötä myös tänne tänne suomeen ja eipä tarvitse olla kovin suuri ennustaja todetakseen että hallitus tulee käymään tulevan kehysriihen varsin erilaisissa tunnelmissa kuin mitä ehkä vielä alkuvuonna ajateltiin ja ja luulenpa niin että myös valtiovarainministeriön ennuste tulee antamaan vähän osviittaa siitä mitä on luvassa mutta herra puhemies tähän aivan loppuun haluan vielä todeta hallitukselle siitä äsken jo hieman totesinkin että tämä teidän ilmoittamanne tukipaketti yrittäjille on on hyvä alku toimet mitkä koskevat valtion eläkerahaston varojen käyttöä finnveran instrumenttien käyttöä verotuksen puolella toimien käyttöä ovat hyviä mutta sinne jää edelleen aika paljon myös sellaisia taitekohtia mitä kautta kaikki yrittäjät eivät saa sitä tukea mitä he tarvitsevat ja on selvää että että tämmöisen kriisin kohdalla meidän täytyy tehdä kaikkemme sen eteen että elinkelpoisia yrityksiä ei ajaudu konkurssiin koska siinä on kyse sitten henkilökohtaisista tragedioista mutta ennen kaikkea

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat jotka vielä olette täällä salissa ja paikalla ensinnäkin kiitos aktiivisesta keskustelusta voin vain yhtyä edustaja heinosen ajatukseen että on tilanne jossa meillä kaikilla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia kaikkia vastauksia ei vielä ole hallituksellakaan se on selvä reagoidaan tautiin taudinkuvaan viruksen leviämiseen josta on vaikea ennustaa missä tulee sitten se taitekohta olemme nähneet kun katsomme aasian kehitystä että taitekohta tulee mutta miten nopeasti ja missä määrin joudumme tätä kurjuutta kestämään riippuu varmaan myös siitä kuinka tarkasti noudatetaan nyt niitä hallituksen suosituksia ja päätöksiä joita nyt on tehty voimme itse vaikuttaa siihen että tämä kriisi menisi mahdollisimman nopeasti ohi yhdyn kaikkiin niihin jotka sanovat että ennen kaikkea taloudelle tämä on hyvin suuri asia palkansaajille yrittäjille pk yrityksille yksinyrittäjille freelancereille meillä on paljon ihmisiä jotka tästä suoraan kärsivät puhumattakaan kaikkein heikoimmassa asemassa joilla tämä terveysriski on se kaikkein suurin edustaja löfström otti esille nämä yritykset yritystoiminnan ja myöskin kuljetusalan yritykset sekä laivapuolella että lentopuolella näemme paitsi suomessa myös maailmalla että nämä yritykset tietysti tästä tilanteesta kärsivät tähänkin pitää kiinnittää huomiota edustaja laiho ja edustaja heinonen kysyivät mitä voidaan tehdä niiden suomalaisten osalta jotka eivät saa näitä yhteyksiä finnair lentää vielä osan yhteyksistä osa muista lentoyhtiöistä lentää näitä yhteyksiä mutta totta kai keskustelemme niin finnairin kuin jopa sitten pohjoismaiden maidenkin kesken siitä mitä voidaan tehdä jos tulee tällaisia tilanteita että kansalaisia pitäisi sitten saada saada isompi ryhmä jostakin liikkeelle tämä on hallituksen tiedossa ehkä sitten vielä muutama ajatus täällä minusta oli hienoja ajatuksia nousivat tässä keskustelussa esiin suomi suomi ottaa digiloikan nyt yhdessä yössä tässä koulutuksessa ja ja monessa yrityksessä tämä on kiinnostava hetki edustaja kemppi puhui puhui tästä edustaja ikonen mainitsi kuntien erittäin tärkeän roolin kunnilla on tässä aivan avainasema ja lopuksi edustaja kivisaari joka sanoi että suomi on täynnä sankareita valitettavasti tulemme sellaisiin viikkoihin että nämä yksittäisten ihmisten toimet yksittäisten ihmisten avuliaisuus se mitä voimme toisten eteen näinä aikoina tehdä tulee olemaan nyt hyvin suuressa arvossa tulevina viikkoina

arvoisa puhemies varmasti me näemme sankareita sosiaali ja terveydenhuollossa jossa tulevat viikot tulevat olemaan todella kovia ja jossa työn tehtävänkuvakin voi muuttua etulinjassa vastaanottaminen on varmasti koettelemus joka jää tälle ammattiryhmälle syvästi mieleen me tulemme kansakuntana olemaan erittäin kiitollisia siitä työstä joka seuraavina viikkoina tullaan tekemään mutta yhtä kiitollisia me olemme itse asiassa kaikelle muullekin kriittisen alan henkilöstölle joka etulinjassa meitä palvelee pääsemme kaupasta hakemaan kauppakassimme pidetään siitä huolta että lämpö pysyy taloissa kaikki nämä ovat niitä kriittisiä tehtäviä alan ammattilaiset kyllä tekevät siellä etulinjassa erittäin olennaista työtä mutta sankareita ovat itse asiassa myös kaikki ne suomalaiset jotka ottavat nyt tähän epidemiaan varautumisen tosissaan me olemme pyrkineet kaikin tavoin ohjeistamaan ihmisiä millä tavalla seuraavina viikkoina me voimme kansakuntana suojautua mitä paremmin me suojaamme ihmiset jotka ovat riskissä olla niitä henkilöitä jotka joutuvat tämän aikana sairaalahoitoon ja jotka siellä sairaalahoidossa voivat joutua jopa tehohoitoon ja sen johdosta jopa menettää henkensä sen parempi näiden uhkakuvien sijasta on suotavaa että jokainen varautuu jo heti siksi tartunnalle altistumisen välttäminen on aivan keskeinen asia siksi suomi käytännössä tekee näin laajoja toimia jotta me yksinkertaisesti välttäisimme kontakteja joissa voi syntyä tartunta ja joista voi viime seurata myöskin sairaus tältä osin varaudumme hyvin monella tavalla erityisen tärkeää on varautua myös siihen että kaikki ulkomailta tulijat todella vetäytyvät erillisiin oloihin ja välttävät tuon kahden viikon aikana kontaktia sopivat tästä työnantajan kanssa tai esimerkiksi päivähoidon ollessa kysymyksessä sovitaan lapsen päivähoidosta ettei myöskään näitä ulkomailla mahdollisesti altistuneita lapsia viedä päivähoitoon tältä osin on erittäin että jokainen meistä tekee osansa myös me voimme välttää kontakteja kun me kuljemme niissä välttämättömissä askareissa joita joka päivä myös muilla aikuisryhmillä on siltä osin on tärkeä muistaa että sekä lapset mutta myöskin keski ikäiset ihmiset ovat hyvin paljon ikäihmisten kanssa tekemisissä ja vaikka se tuntuu julmalta niin tällä hetkellä kaikkein keskeisin keino siihen että suomessa me vältämme tämän epidemian kaikkein kamalimmat uhkakuvat on se että me otamme tämän varautumisen niin tosissamme että niitä kontakteja nyt vältellään toivon että nämä uudet valtuudet jotka mahdollisesti kansakuntana saamme käyttöömme johtavat siihen että vältymme pahimmalta siltä osin suojaamme nyt hyvissä ajoin koko kansakunnan eduskunnan päättävin voimin ja pidämme huolta siitä että se riskialttein porukka eli käytännössä ikäihmiset ja ne joiden sairaus ei pitkäaikaissairauksien osalta ole tasapainossa elää myös tämän epidemian läpi niin että voimme suojella terveyttä ja voimme suojella myös henkeä kiitän tästä keskustelusta täällä on esitetty erittäin hyviä näkökulmia ja jopa kysymys siitä mitä ravintola alalle tapahtuu tähän loppuun totean että kaikki ei varmasti ole vielä tänään valmista ei edes huomenna tulevien kriisipäivien aikana me joudumme miettimään myös jatkotoimia tällä hetkellä tämä hallituksen linjausten kokonaisuus sisältää kehotuksen myöskin yksityisen ja kolmannen sektorin sekä uskonnollisten yhteisöjen näkökulmasta ottaa käyttöön nämä samat valtioneuvoston julkiselle sektorille asettamat vaatimukset ja tältä osin toivomme toki että näistä otettaisiin koppi mutta minusta on esitetty myös hyviä perusteita siihen että tätä asiaa pitää mahdollisesti katsoa vielä uudelleen tällä hetkellä näyttäisi siltä että ravintoloiden osalta ihmiset olisivat vetäneet johtopäätöksen että nyt ei sovi jatkaa sosiaalista kanssakäymistä entiseen tapaan ja jos ei näin merkittäviä johtopäätöksiä vedetä niin tätä asiaa on katsottava uudelleen tosiasiassa myös ravintolayrittäjien näkökulmasta saattavat tiukemmatkin säännökset tulla seuraavien viikkojen aikana kysymykseen arvioidaan tuota kysymystä tartuntataudin näkökulmasta on selvää että yksi leviämisen tapa on vuorovaikutteisuus siellä ravintola ja pubipöydissä ja niiltä osin tämän nyt

suosituksen tulisi johtaa samaan jos se ei johda niin olemme valmiita tekemään toimia ja siinä samassa ehkä myöskin pystymme hoitamaan näitä ravintoloitsijoiden toimeentuloon liittyviä asioita toisella tavalla kuin tässä ratkaisussa palataan siihen kysymykseen myöhemmin omasta puolestani kiitoksia ja ja kiitän myös puhemiestä armollisesta

kaikki edustajat

arvoisa puhemies valtioneuvoston asetus tässä kohtaa hakee poikkeusta siihen että että valmiuslain ollessa voimassa voidaan poiketa työaikalaista ja vuosilomalaista ja työelämään liittyvistä laeista poikkeustilanteessa valmiuslain ollessa voimassa tämä on perusteltua jotta voidaan turvata ja muun turvallisuuden huoltovarmuuden osalta riittävät resurssit ja voidaan turvata kansalaisten saama välttämätön hoito ja huolenpito samaan aikaan on kuitenkin muistettava huolehtia henkilökunnan jaksamisesta työvuorot eivät voi olla kohtuuttoman pitkiä edes kriisitilanteessa ja hyvää johtamistaitoa siinä nimenomaan kysytään hoitohenkilökunta ja muu henkilöstö joka tämän piirissä on tarvitsee myös lepoa palautuakseen epidemia tulee kuitenkin kestämään useita viikkoja ja sen takia ihmisiä ei voi uuvuttaa heti alkuvaiheessa liian työtaakan alle vaan henkilökunnan riittävyys koko epidemian ajan haluankin korostaa että vaikka tällä asetuksella mahdollistetaan näiden työaikalakien poikkeava käyttö tässä poikkeavassa tilanteessa niin huolehditaan myös henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa